päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon

arvoisat edustajat hyvät kuulijat ja katsojat tänä päivänä kaikki ryhmät ovat ehdottaneet kysymyksiksi vanhustenhuoltoa ja vanhusten palveluja siitä syystä me käytämme tämän kyselytunnin tähän aiheeseen pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

viikonloppuna saimme vanhustenhoidon tilanteesta ikäviä viestejä joita yksikään meistä ei varmaan ole voinut lukea sydän kylmänä esperi caren hoitoyhteisössä on laiminlyöty vanhustenhoitoa niin vakavalla tavalla että hoitoyhteisö jouduttiin sulkemaan vaikka tämä kristiinankaupungissa tapahtunut tapaus on räikeimmästä päästä voidaan varmaan sanoa ettei vanhusten eikä vammaistenhoito ole tällä hetkellä suomessa kunnossa hallitukselle on eri tavoin jo vuosia tuotu viestiä hoitajilta omaisilta ja järjestöiltä siitä että henkilökuntaa on vanhustyössä liian niin asumispalveluissa eli yhteisökodeissa kuin kotihoidossakin toivottavasti kaikki nyt heräämme tähän tosiasiaan näiden esimerkkien valossa kysyn teiltä vastuuministeri saarikko onko vanhustenhoito suomessa mielestänne kunnossa

arvoisa puhemies asiat suomalaisten ikäihmisten hoivassa eivät ole niin hyvällä tolalla kuin asioiden pitäisi olla on hienoa että voimme keskustella tästä tänään perusteellisesti ja valottaa laajan kysymyksen eri lähestymiskulmia on hyvää hoivaa on huonoa hoivaa valtaosa ikääntyneistä suomalaisista vielä tarvitse apua ja niistä jotka ovat vanhuspalveluiden piirissä kuusi kymmenestä on kotipalveluiden asiakkaita neljä kymmenestä on niiden palveluiden piirissä joissa valvontaviranomainen kristiinankaupungissa käytti järeintä mahdollista toimenpidettään eli sulki kokonaisen esperi care yrityksen yksikön luotan siihen että valvontaviranomainen oli harkinnut toimensa tarkkaan sitä ennen yritystä oli yritetty ohjeistaa nuhdella antaa moitteita ja johtaa asioita oikealle tolalle näin ei tapahtunut ja voidaan kysyä miksi ei silloin ehkä ahneus on voittanut moraalin

pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä tästä aiheesta ilmoittautumaan painamalla viides painiketta ja nousemalla seisomaan

arvoisa puhemies hyvä että ministerikin on herännyt asian vakavuuteen ja myöntää että korjattavaa on kysymys on nimittäin ihmisoikeuksista joita nyt ikäihmisten ja vammaistenkin kohdalla rikotaan vanhustenhoidon ongelmat väkisinkin kilpistyvät siihen tosiasiaan että hoitohenkilökuntaa on monin paikoin liian vähän lupaukset ja suositukset eivät ole tilannetta parantaneet ja siksi tarvitsemme

lainsäädäntöön sdp on vaatinut riittävän hoitajamitoituksen kirjaamista lakiin jo vuosikausia mutta eri verukkeiden avulla tätä on vastustettu esperi caren esimerkit osoittavat että ilman riittävää lain antamaa vahvaa selkänojaa hoitajien määrästä tingitään yleensä säästösyistä kysynkin ministeri saarikolta eikö henkilöstömitoitukset olisi nyt syytä kirjata lopultakin lakiin tuotteko asiasta vielä tällä vaalikaudella esityksen jotta tämä asia saadaan kuntoon
arvoisa puhemies ennen itse asiasisältöön vastaamista totean että eduskunta oli antanut hallitukselle ohjeistuksen että tällä vaalikaudella vielä ehdittävät lait oli syytä tuoda eduskuntaan viides joulukuuta mennessä eli tämän vaalikauden puitteissa esittämiänne muutoksia ei ole aikataulullisestikaan mahdollista tehdä hallituksen tärkein tavoite myös suomalaisten ikäihmisten vuoksi on saattaa vihdoin loppuun se rakenneuudistus joka takaa paremmat palveluiden järjestäjät nykyisten kuntien sijaan isommat ja vahvemmat maakunnat mitä tulee kysymykseenne olen aivan samaa mieltä kanssanne siinä edustaja että suomalainen hoitohenkilöstö lähihoitajat sairaanhoitajat ja muut ammattilaiset on hyvän hoivan sydän ja ydin on syytä kiinnittää huomiota hoitohenkilöstön jaksamiskysymyksiin mutta myönteistäkin on viittaamanne laatusuositus joka ohjeistaa henkilöstön määrää on johtanut hyvään kehitykseen siellä kirjattu nolla pilkku viisi hoitajaa hoidettavaa kohden ylittyy valtaosassa meidän ikäihmisten ympärivuorokautisen hoivan yksiköitä

arvoisa puhemies ehdin jo iloita kun huomasin tänään ministeri saarikko teidän tviittinne jossa sanoitte kannattavanne vanhuspalveluiden henkilömitoituksen kirjausta lakiin nyt en oikein ymmärrä miksi sanotte kannattavanne asiaa mutta väistätte vastuuta aikataulusyihin vedoten tänne taloonhan tuodaan koko ajan lakeja käsiteltäväksi onpa jopa tuotu kiireellisenä sellaisia lakiesityksiä joissa lain voimaantuloa on siirretty vasta vaalien jälkeen alkavaksi tämä laki taisi koskea sijoittajien veroetua vanhuksemme ovat arvokkaampia kuin yksikään arvopaperi ministeri teillä on nyt kaikki valta ja voima käsissänne muuttaa vanhustemme palveluiden laatua paremmaksi miksi ette suostu korjaamaan lakia jo nyt

arvoisa puhemies tämän vaalikauden vanhustyön hoivan painopiste on ollut kotihoidon kehittämisessä viimeisen viikon ajan on keskusteltu ja syystä oikeutetusti tehostetusta palveluasumisesta eli sellaisista hoitopaikoista joissa ympärivuorokautisesti hoitajat ovat vanhusten tukena valtaosa palveluista on kuitenkin kotihoitoa olemme kehittäneet muun muassa ympärivuorokautista kotihoitoa ja palveluohjausta palveluiden piiriin ja olemme myös varmistaneet että kuntien taloutta ei ole heikennetty samoin kuin edellisellä kaudella jotta nykyiset hyvin toteutetut vanhuspalvelulain kriteerit voisivat olla kunnille aidosti toteutettavissa ei ehkä ole mielekästä käyttää tätä yhteistä aikaa arvioimalla prosesseja tai eduskunnan aikatauluja totean sen yleisohjeen joka eduskunnalle on annettu ja myöskin huomautuksenne siitä että lait olisi syytä valmistella hyvin hallitukselle tärkeintä suomalaisten ikäihmisten vuoksi on se että sosiaali ja terveysvaliokunta perustuslakivaliokunnalta lausunnon saatuaan käsittelee ripeästi ja huolellisesti esityksen suuren salin arvioitavaksi siltä rakenneuudistuksen pohjalta jolta vanhuspalvelut jatkossa

arvoisa puhemies haluan kiittää jokaista niistä hoitajista ja omaisista jotka ovat tuoneet nämä tapaukset meidän tietoomme kiitos heidän rohkeudestansa empatiastansa siitä että me käsittelemme ja keskustelemme tästä kysymyksestä kyse on meidän vanhemmistamme isovanhemmistamme niistä ihmisistä jotka ovat rakentaneet tämän maan

haluamme että jokainen vanhus ikäihminen voi nukkua yönsä turvallisesti me haluamme että jokainen heistä saa riittävästi ravintoa ja ruokaa me haluamme että jokainen heistä pääsee myös ulkoilemaan heillä on siihen ehdottomasti oltava oikeus

arvoisa puhemies aiemmin vastasin jo on ne aikataulurealiteetit mitkä sitovat tätä eduskuntakautta ja hallituksen erityispainopisteen siihen että rakenneuudistus se kuuluisa sote maakuntauudistus pitäisi saattaa valmiiksi jotta meillä vihdoin olisi aikaa ja mahdollisuuksia yhdessä keskittyä juuri tämänkaltaiseen kaikkein oleellisimpaan sisältökeskusteluun

haluaan ja ja rohkeuttaan ja kiinnostustaan maksaa tälle yhteiskunnalle veroja että heidän läheisensä ja ikäihmisensä hoidetaan arvokkaasti oleellista on huomioida myös tosiseikat sen jälkeen kun laatusuositus on asetettu eli määritelty kentälle ajatukset siitä mitkä ovat suuntaviivat henkilöstön määrälle asiat ovat paremmalla tolalla yksityisissä hoivakodeissa hoidettavaa kohden on keskimäärin nolla pilkku kuusikymmentäneljä hoitajaa ja julkisissa nolla pilkku kuusikymmentäkuusi hoitajaa hoidettavaa kohden olemme hyvään suuntaan matkalla jo tällä laatusuosituksella

rouva puhemies me olemme nyt sosiaali ja terveyspalveluiden ytimessä kyse on välittämisestä kyse on siitä miten me huolehdimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevista vanhuksista ja vammaisista viime kaudella me hyväksyimme täällä vanhuspalvelulain joka paransi ikäihmisten oikeusturvaa ja mahdollisuuksia saada hyvää vanhuspalvelua tämän piti olla eduskunnan yhteinen viesti siitä että me voimme vanheta turvallisesti ja vanhuksista pidetään huolta mutta nyt toisin kävi teidän hallituksenne ensimmäisiä esityksiä oli vanhuspalvelulain heikennykset ja leikkaukset nyt tämä on konkretisoitunut vanhustenhoidon laiminlyönteinä ja jopa vanhusten heitteillejättönä nyt tämä on vaikuttanut myös siihen että vanhuspalvelun piirissä olevat

tuomaan lakiesitystä henkilöstömitoituksesta mutta arvoisa puhemies arvoisa ministeri orpo tuotteko te eduskuntaan lisätalousarvioesityksen joka kohdistetaan vanhuspalveluiden

arvoisa

on annettava jokaiselle vanhukselle juuri hänelle parasta hoitoa se on meidän kaikkien yhteinen tavoitteemme ja ja siihen on yhdessä pyritty kukin meistä vuorollaan te olitte viime kaudella hallituksessa mukana nyt tämä hallitus on kehittänyt meidän ongelmat ovat olleet meidän kaikkien tiedossa ja yhdessä olemme niitä pyrkineet ratkomaan ministeri saarikon johdolla ja aikaisemmin ministeri rehulan johdolla on tällä kaudella erityisesti kotipalveluihin joiden piirissä on kuusikymmentätuhatta vanhusta ne ovat olleet keskeinen huolenaihe mutta ongelmia on edelleen enkä minä voi hyväksyä yhtään laiminlyöntiä joita meillä on enkä minä voi hyväksyä ollenkaan emmekä hallituksena hyväksy sitä että voittoa tavoitellaan vanhusten kustannuksella voittoa ei voi vanhusten kustannuksella tavoitella mitä tulee tähän hoitajamitoitukseen kun kyse on pitkäaikaisesta ongelmasta ja nyt on kyse siitä että on tehty laiminlyöntejä niin auttaisiko yksi desimaali siihen että näitä laiminlyöntejä ei tehtäisi ei auta me kaikki haluamme että hoitajia on riittävästi ja kun me olemme tästä yksimielisiä että me haluamme riittävän riittävän määrän hoitoa niin ehdotan tässä että tehdään tämä työ parlamentaarisesti ja valmistellaan seuraavalle hallitusneuvotteluryhmälle pohjaksi vahva eduskunnan tahto koska tälle eduskunnalle ei enää ehditä tuomaan uutta lainsäädäntöä tehdään tämä yhdessä koska meillä on yhteinen tavoite riittävästi hoitajia joka lähtee kunkin hoidettavan yksilökohtaisista henkilökohtaisesta tarpeista ei desimaalista

miten huolehdimme heistä jotka tämän maan meille ovat rakentaneet ja nyt tilanne on se että vanhuksia hoidetaan suomessa tavalla joka ei täytä ihmisarvoisen ihmisarvoisen hyvän hoidon kriteerejä tämä on ollut tiedossa jo pitkään ja sen vuoksi tarvitaan vähimmäismitoitus ainakin minimitaso sille kuinka paljon henkilöstöä on hoitamassa jotta näiltä laiminlyönneiltä pystytään välttymään tässä on nyt kyse siitä yritetäänkö löytää uusia selityksiä vai tehdäänkö tekoja arvoisa puhemies hallitus väittää että se ei voisi enää tuoda esitystä eduskuntaan viimeksi tänään hallitus on tuonut eduskuntaan maatalouden tuloveroa koskevan esityksen hallitus tuottaa koko ajan esityksiä tulee sijoittajille tulee maatalouteen mutta nyt kyse on siitä vastaatteko te nyt tähän kysymykseen ikäihmiset tätä vaativat hoitajat vaativat omaiset vaativat ministeri orpo onko niin kun te viimeksi tänään olette sanonut että te tätä vastustatte teidän kantanne on se joka estää hallitusta tuomasta vanhustenhoitoa parantavaa esitystä eduskuntaan onko kokoomus tässä ainoa joka tätä vastustaa
otetaan ensiksi kumpi ensiksi ministeri saarikko ja sen jälkeen ministeri orpo

tismalleen kysyjän arvioon siitä että tämä kaikki mistä nyt julkinen keskustelu käy voimakkaana on osa käsitystämme ihmisarvosta puhumme tehostetussa palveluasumisessa ympärivuorokautisessa hoivassa ihmisten elämän viimeisistä kodeista puhumme myös kuolemasta omaisten surusta ja erittäin raskaasta hoitotyöstä koska kaikki tutkimukset osoittavat että elämme yhä pidempään ja se tarkoittaa myös sitä että hoidettavat ovat entistä huonokuntoisempia siksi erityinen huoleni kiinnittyy niihin viesteihin ja tutkimuksiin jotka koskettavat henkilöstön jaksamista ja alan houkuttelevuutta tulevaisuudessa olisi helppoa vastata että vain lisäämällä pykälä lakiin kaikki ratkeaisi näin ei kuitenkaan ole esimerkiksi haluan haastaa tässä salissa kaikkia kuntapäättäjiä olemmeko yksityisille firmoille palveluita ulkoistaessamme satsanneet kilpailutuksissa laatutekijöihin se on ollut erittäin merkityksellinen puute kun olemme kuntapäättäjinä tuijottaneet vain hintaa silloin jos ainut tekijä on että tuijotamme vain hintaa ei henkilöstömitoituskaan ratkaise kaikkea

arvoisa arvoisa rouva puhemies kuten täällä viisaasti sanottiin sivistyneen yhteiskunnan merkki on se miten se huolehtii vanhuksistaan me kaikki haluamme että meidän vanhuksemme saavat parhaan mahdollisen hoidon ja siihen on yhdessä pyritty edelleen uudistan sen ajatukseni että tehdään parlamentaarinen työskentely yhdessä meillä on meillä on seuraavat hallitusneuvottelut ketkä siellä ovatkaan tulevien kuukausien kuukausien päässä ja tehdään hyvää valmistelua minusta tämä on niin iso kysymys ja koska tässä on kuitenkin määrätietoista työtä tehty tällä vaalikaudella esimerkiksi kotipalveluiden osalta aikaisemmin tehtiin vanhuspalvelulaki niin jatketaan tätä työtä myöskin yhdessä ja luodaan pohjaa arvostetaan arvostetaan niitä ihmisiä jotka tekevät hoitotyötä ei saa yleistää jos jossain on mustia kohtia huonoa työtä arvostetaan niitä kymmeniätuhansia satojatuhansia suomalaisia sosiaali ja terveysalan ammattilaisia vanhuspalveluhenkilöstöä niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla minäkin olen nähnyt lähipiiristäni kuinka arvokasta työtä työtä tehdään sekä julkisella että yksityisellä sektorilla kaikki arvostus heille he haluavat varmasti riittävästi työpareja apua kaikkien meidän tavoite on tämä sama
ja sitten mennään muitten ryhmien kysymyksiin yksi kerrallaan perussuomalaisten eduskuntaryhmä edustaja elomaa olkaa hyvä arvoisa puhemies
hoiva alan megayritykset tahkoavat miljoonavoittoja palvelutason kuitenkin yhä heiketessä kun henkilöstöstä karsitaan tämä heijastuu potilasturvallisuuden lisäksi myös hoitohenkilökunnan jaksamiseen suuryritysten voitontavoittelua on hankala sovittaa yhteen potilaiden ja hoitajien hyvinvoinnin kanssa hoitajat ovat jaksamisensa rajoilla kaikki kärsivät kun samalla on luotu pelon ilmapiiri niin ettei ongelmista uskalleta puhua hallituksen ratkaisujen takia moni mummo ja pappa jää hoitamatta työskentelin itse vanhustenhoidon parissa luvulla silloin tehtiin paljon kovaa työtä mutta näin vakavia ongelmia ei ollut keskusta on sanonut haluavansa hoitajamitoituksen lakiin kuten perussuomalaiset ovat vaatineet jo pitkään te olette olleet neljä vuotta pääministeripuolue mutta nyt vaalien alla heräätte hieman

arvoisa puhemies henkilöstömitoitus ei ollut tämän hallituksen ohjelmassa tämä ei ole yksittäisten puolueiden kantojen kyselytunti vaan hallituksen linjan kyselytunti arvoisa puhemies viittasitte kysymyksessänne näihin suuriin ulkomaalaisiin yrityksiin ja tätä aihetta olen tällä viikollakin tutkaillut paljon ensinnäkin muutama tunnusluku aiheesta suomalaiset kunnat joiden päättäjiä täälläkin on tänään paljon ovat ulkoistaneet puolet ympärivuorokautisen hoivan palveluista yksityisille yrityksille näiden joukosta erottuu ehkä kolme suurinta voidaan kutsua jättiluokan terveysyritystä ja hoivapalvelutuottajaa mutta lisäksi on hyvä muistaa että meillä on satoja pienyrittäjiä perhepohjaisia toimijoita pieniä hoivakoteja jotka lasketaan nyt myös tämän yksityisen otsakkeen alle tämäkin toimintakenttä on moninainen ja kuten olen aiemmin todennut ja toistan viestini mielelläni en voi hyväksyä sitä että ahneen voitontavoittelun nimissä poljetaan niitä yhteiskunnan yhteisiä pelisääntöjä jotka on lakiin ja laatusuositukseen kirjattu se on ahnetta se ei ole moraalin mukaista ja tämä on keskeinen keskustelunaiheeni huomenna kun näitä yrityksiä tapaan yhdessä valvontaviranomaisen kunnan ja palkansaajajärjestöjen hoitohenkilöstön työntekijöiden kanssa

kiitos arvoisa puhemies minulla ainakin sähköposti ja messenger ovat melkein räjähtämispisteessä kun saan omaisten ja hoitajien viestejä ja he ovat erittäin iloisia että tämä aihe on tullut nyt esille mutta tämä yleinen miten nyt sanoisin hieman jargonin tyyppinen hokeminen että meillä pitää olla laadukkaat tavoitteet ja saa hyvää hoitoa ei vastaa nyt mitään niille ihmisille jotka tuolla odottavat miten heidän isovanhempiensa äitinsä asiat hoidetaan heillä ei ole aikaa odottaa ensi kesään sitä että ehkä vaipat vaihdetaan ehkä vaippoja ei vaihdeta nyt konkreettinen kysymys kuuluu mitä hallitus aikoo tehdä nyt ja tässä

puhemies tämä tähän asti keskusteltu on on viitannut siihen yleiseen isoon tilannekuvaan suomalaisten ikäihmisten hoivasta tehostetussa palveluasumisessa ja kotihoidossa viittaatte yksittäistapauksiin saanut paljon samanlaisia yhteydenottoja hoitajilta niin kuin varmasti me kaikki ja ihmisten läheisiltä jospa kertaan heidän vaikuttamismahdollisuutensa ensinnäkin tämä julkinen keskustelu vaikuttaa jo varmasti paljon uskon myös tämän vaikuttavuuteen mutta sitten tapa toimia on meidän kolmiportainen valvontajärjestelmämme omavalvonta joka ei ole toiminut näissä yksiköissä jotka nyt ovat pahimmillaan päätyneet valvontaviranomaisen suljettavaksi toinen keskeinen vastuutaho on kunta joka tällä hetkellä vastaa vanhuspalveluista vaikka se ulkoistaisi sopimuksin ja kilpailutuksin palvelunsa yksityisille ne ovat yhä julkisia yhteisillä varoilla toteutettavia palveluita ja kunnan on huolehdittava siitä että laatu toteutuu valvontaviranomainen eli valvira ja avi ovat ne tahot joihin voi ottaa yhteyttä ja joidenka työlista on tällä hetkellä pitkä näiden ikäihmisten hoivayksiköiden kanssa ja tuohon työhön luotan suuresti ja mitä tulee suosituksiin ei tämä ole vain laatusuosituksia meillä on vanhuspalvelulaki joka eduskunnassa hienosti viime vaalikaudella hyväksyttiin se

täydennän ministeri saarikon puheenvuoroa vielä kuntien osalta te tiedätte kaikki että jo kuntalaki velvoittaa kuntia myös valvomaan näitä tuottajia vaikka ei olisi omaa tuotantoa ja ja se kannattaa muistaa ja totean sen saman asian että täällä salissa on paljon kuntapäättäjiä ja minä ajattelen sillä tavalla että sen sijaan että me etsisimme tässä keskustelussa syyllisiä meidän pitää hakea yhdessä ratkaisuja ratkaisuja pitää hakea kuntapäättäjien siellä kunnissa mitä tehdään myös oman rahoituksen osalta onko rahoitus riittävällä tasolla siellä miten on järjestetty nämä palvelut ja sitten tietysti lainsäätäjä miettii omalta osaltaan mutta asia johon haluan erityisesti viitata on tämä hankintaosaaminen myös kunnissa meillä on uusi hankintalaki tällä hetkellä voimassa ollut reilun vuoden ajan on äärimmäisen tärkeätä että jokainen kunta aina katsoo osaamisensa perään niin että myös laatua tuodaan esille eikä pelkästään hinta ratkaise laatukärki edellä ei hintakärki edellä

arvoisa puhemies erittäin oleellinen ja tärkeä lähestymistapa tähän aiheeseen on järkyttävää ja väärin jos hoitohenkilöstö näkee työssään eettisesti katsoen kyseenalaista toimintaa tai jopa vääryyttä eikä kykene siihen puuttumaan oman työpaikkansa pelossa toisaalta on kuitenkin hyvä muistaa että samanaikaisesti kun kärjekkäimmät tapaukset ovat nyt julkisessa keskustelussa kunnat tekevät myös hyvää työtä yritykset tekevät hyvää työtä ja valvontaviranomaisen puuttumisen myötä asioita on myös laitettu paremmalle tolalle kaikki tapaukset eivät onneksi päädy pisteeseen jossa toimintayksikkö suljetaan vaan ohjauksen ja huomautusten kautta jo pelkästään kunnan palveluiden ostajana tekemän huomautuksen kautta asiat tulevat paremmalle tolalle en halua tällä puolustella mutta haluan myös vahvistaa sitä yleistä kuvaa että kaikki hoiva suomessa ei ole huonoa eikä kaikkialla eletä pelon ilmapiirissä puhumme niin isosta joukosta suomalaisia neljänkymmenentuhannen ihmisen hoivasta että aika monenlaista tarinaa siihen kokonaisuuteen mahtuu mutta tuo konkreettinen esityksenne lupaan harkita sitä miten esimerkiksi vanhuspalvelulaissa tämä voisi vahvistua

arvoisa puhemies arvoisa ministeri saarikko jos meillä olisi mahdollisuus hoitohenkilöstöllä ilmoittaa nimettömästi suoraan viranomaisille jotka valvovat eikö tämä voisi parantaa nimenomaan tätä pelon ilmapiiriä ja mahdollistaa sen että henkilöstön ei tarvitsisi pelätä irtisanomista tai seurauksia

joka nimenomaan kasvattaisi omavalvontaa se lisäisi omavalvonnan paineita ja viranomaiset arvelevat että valvonnan resurssit ylipäätään eivät tule riittämään kun sote markkinat pirstoutuvat ja palveluketjut tulevat entistä monimutkaisemmiksi siksi kysynkin hallitukselta oletteko nyt pohtineet tarkemmin näiden viime päivien kohujen seurauksena sitä kannattaako teidän ajaa suomeen tämmöisiä laajoja yksityisten firmojen pyörittämiä sote markkinoita joilla valinnanvapaus itse asiassa on tämmöistä ikään kuin kauniisiin lupauksiin kätkettyä kätkettyä todellisuutta jossa firmojen ahneus josta ministeri saarikko puhui tulee itse asiassa jättämään hoivaa ja hoitoa tarvitsevat ihmiset yhä enemmän markkinoiden armoille

arvoisa rouva puhemies nyt on tärkeätä ymmärtää kaikkien se että ne ongelmat mistä me tänään puhumme ovat nykymallin ongelmia ne ovat nykymallin ongelmia ja ovat nykymallin ongelmia ja yksi suurimpia syitä on meidän kuntarakenne kunnat ovat vastuussa vanhuspalveluiden järjestämisestä ja ne kunnat ovat liian pieniä niillä ei ole riittävästi resursseja ei riittävästi osaamista ne ovat joutuneet ulkoistamaan ilman kunnon pelisääntöjä ilman osaamista ja sieltä nämä ongelmat juontavat siksi hyvät kollegat me me tarvitsemme sote uudistuksen vahvemmat kokonaisuudet vahvemmat julkiset järjestäjät joihin pystytään ottamaan vahvempaa valvontaosaamista ja vahvempaa ostamisosaamista pystytään olemaan sen vanhuksen puolella paremmin siksi me tarvitsemme sote uudistuksen ja me saamme samalla säännöt yksityisen sektorin osallistumiselle ja saamme sen paremmin julkisen sektorin käsiin ei saa sotkea asioita nämä ongelmat ovat nykyjärjestelmän ongelmia eivät tulevan sote me tarvitsemme sote uudistuksen
seuraavaksi vasemmistoliiton eduskuntaryhmä ja siellä on ensiksi edustaja pekonen olkaa hyvä
puhemies tänään kaikki eduskuntapuolueet ovat ilmoittaneet kannattavansa sitovan hoitajamitoituksen kirjaamista lakiin paitsi kokoomus ministeri orpo desimaalit hoitajamitoituksessa eivät ole mitään lillukanvarsia vaan ne ovat ihan oikeita ihmisiä ja hoitavia käsiä nyt te täällä esitätte parlamentaarista yhteistyötä mutta näyttää siltä että koko muu parlamentti on yhtä mieltä siitä asiasta että hoitajamitoitus on kirjattava lakiin arvoisa puhemies myöskin haamuhoitajat ovat nousseet tällä hetkellä keskusteluun siis ne hoitajat joita ei ole ollenkaan olemassa

arvoisa puhemies äskeisen kysyjän vahvoihin väitteisiin vielä täydennyksenä itse asiassa maakunta tulevassa uudistuksessa saa vahvemmat lakipykälät tuekseen toimia valvojana niille palveluille joita esimerkiksi asiakassetelillä voi hankkia ja voi esimerkiksi alentaa hintaa kaikille niille palveluntuottajille jotka eivät täytä vaatimuksia tämä tärkeä kysymys jonka edustaja pekonen esitti on aihepiiristä jota aion erittäin vakavasti lähestyä huomenna työkokouksessa muun muassa näiden suurimpien yritysten edustajien kanssa ilmiöstä kuuluu kaikuja sekä valvontaviranomaiselta että henkilöstöjärjestöiltä ja pidän tuota ilmiötä vakavana ja pahimmillaan se on rikos jos se pitää sisällään näkemyksen siitä että on tietoisesti väärennetty sellaista dokumentaatiota jota valvontaviranomainen tarkistaa tämä ei ole tuomioistuin totean vain että tuo toiminta joka ikään kuin vääristelee sitä henkilöstön määrää joka vanhuksilla on tukenaan arjesta selviytymisessä on yksiselitteisesti väärin ja tulen vaatimaan konkreettisia sitoumuksia tämän toiminnan lopettamiseksi

petteri orpo nämä nyt esille tulleet ongelmat ovat kyllä nykymallin ongelmia ja sitä saa kun yhdistää riittämättömän rahoituksen puuttuvaan valvontaan ja voitontavoitteluun mutta nämä ongelmat eivät tule ratkeamaan hallituksen esittämällä sote uudistuksella vaan ne tulevat ainoastaan pahentumaan eli jos te nyt olette huolissanne suuryritysten ahneudesta miksi te ajatte sellaista sote mallia jossa voitontavoittelu vielä entistä vahvemmin tulee ohjaamaan suomalaisten sosiaali ja terveydenhuollon palveluiden tuotantoa

sillä erotuksella että valvottavia yrityksiä ja valvottavia yksiköitä tulisi lisää esperi caren toimitusjohtaja totesi kaksi vuotta sitten että heidän markkinansa tuplautuisivat jos hallituksen valinnanvapausmalli menee läpi lainsäädäntö pakottaisi maakuntia avaamaan tiettyjä palveluita markkinoille asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin takia ja kaikki tämä yhdistettynä maakuntien rahoituslakiin jossa vielä leikataan maakuntien rahoitusta ministeri saarikko miten te arvelette vanhuspalveluiden ja moraalin käyvän siinä tilanteessa kun maakuntien rahoitus loppuu
teemme sillä tavalla että kun on minuutti kulunut niin niin mikrofoni menee kiinni

ja saamiemme kuntatilastojen mukaan meidänkin kotikaupungissamme kolmekymmentäkaksi prosenttia palveluista on ulkoistettu yksityisille isompia lukuja löytyy muun muassa vantaalta ja muista suurista kaupungeista kuten tampereelta eli yksityiset palveluntuottajat ovat jo täällä tämän mallin ero nykytilaan jota te nyt maalailette riskiksi vanhuspalveluille on ennen kaikkea siinä että valinnanvapauden kautta vanhus ja hänen läheisensä pääsevät vaikuttamaan siihen missä ja minkälaisessa hoivapalvelun yksikössä

viimeiset vuotensa viettää minusta tämä on aika merkityksellinen muutos siihen mikä on ihmisen oman äänen kuuluminen palveluissa ja laadun merkittävyys tämä myös tulee vaikuttamaan laadun ja kriteerien osalta niihin reunaehtoihin että edes pääsee palveluntuottajaksi nyt valinnan tekee kuntapäättäjä

arvoisa rouva puhemies ensinnäkin tänä päivänä meidän sosiaali ja terveyspalvelut ja vanhustenpalvelut eivät toimisi päivääkään jos ei meillä olisi kolmatta sektoria ja yksityissektoria mukana pelkästään niiden tekemät investoinnit meidän vanhuspalveluiden ja sosiaali ja terveyspalveluiden infraan ovat miljardiluokkaa tämä yhteistyö aivan välttämätöntä ja siihen tarvitaan kunnon pelisäännöt siksi sote uudistus on välttämätön ja se vahvistaa julkisen sektorin otetta tästä kokonaisuudesta vahvistaa otetta ja jatkossakin valtaosa suuri osa sosiaali ja terveyspalveluista on julkisen sektorin tuottamaa ja päätäntävalta täysin sen käsissä vielä lyhyesti ministeri saarikko kertoi että vanhuspalveluissa hoitajamäärässä ollaan keskimäärin nolla pilkku kuudenkymmenenviiden tasolla keskimäärin nolla pilkku kuudenkymmenenviiden tasolla ja tämä on noussut koko ajan se nolla pilkku nolla viisikö ratkaisee tämän ongelman hyvät ystävät tässä on kysymys paljon laajemmasta ongelmakokonaisuudesta siihen tämä sote uudistuksen kokonaisuus on yksi ratkaisu tarvitaan hyvää valvontaa ja sanktioita niille jotka laiminlyövät tehtävänsä

arvoisa puhemies tässä keskustelussa kenelläkään ei ole varaa syytellä muita vanhushuollon tila on meidän kaikkien yhteinen ongelma niin on myös vastuu sekä täällä kansallisesti että paikallisellakin tasolla sen takia meidän tehtävämme on nyt etsiä niitä keinoja millä me suomalaiset odottavat meiltä ratkaisukeskeisyyttä arvoisa puhemies me teimme hieman taustatyötä siitä miten valtiollinen valvonta toimii suomessa suomessa on käytössä karkeasti

kaksikymmentäviisi henkilötyövuotta vanhustenhoidon laadun valvontaan se mikä on mielenkiintoista on että eläinten hyvinvoinnin valvontaan on laitettu yli kuusikymmentä henkilötyövuotta siis kaksikymmentäviisi valvoo vanhustenhoitoa kuusikymmentä eläintenhoitoa on todella hienoa että eläinsuojelua valvotaan emmekä missään missään nimessä ehdota siihen muutoksia mutta arvoisa hallitus miten se voi olla näin onko valmiuksia lisätä vanhustenhuollon valvontaresursseja

arvoisa puhemies ensinnäkin haluan kiittää edustaja henrikssonia kysymyksenne alkupuolella antamastanne tilannekuvasta että ehkä suomalaisten ikäihmisten kannalta parempi on todellakin yrittää etsiä nyt yhteisiä ratkaisuja kiitos siitä esittämänne huomio valvonnan määrästä toinen huolenaihe jota tässäkin salissa on käsitelty viime syksynä on ollut lastensuojelu siihenhän hallitus päätyi lisäämään henkilötyövuosia valvontaviranomaiselle se valtiollinen valvojahan on kaksitahoinen tällä hetkellä nykyjärjestelmässä valvira valtakunnallisille toimijoille ja avi paikallisille yrityksille nykyään itse asiassa muuten julkinen yksikkö ei tarvitse luvitusta ollenkaan toisin kuin yksityinen nämä kaksi asiaa on tarkoitus muuttaa sote maakuntauudistuksessa syntyy vain yksi valvoja joka on vahvempi kuin nykyinen kahtiajakoinen malli luova uusi valvontavirasto ja vastaavalla tavalla tämä kokonaisuus selkiytyy mitä tulee valvontaviranomaisen resursseihin jaan huolenne ja olen valmis tästä myös keskustelemaan hallituksen sisällä pystyttäisiinkö resursseja nyt akuutissa tilanteessa
lisäämään toivon ettette unohda eduskunnan oikeusasiamiestä jonka te olette itse tänne sopineet valvojaksi

vanhustemme on voitava olla varmoja siitä että he saavat elää ihmisarvoista elämää myös silloin kun joutuvat huonokuntoisuuden turvattomuuden ja yksinäisyyden johdosta muuttamaan pois omasta kodistaan ei voi olla niin että ikäihmiset joutuvat ojasta allikkoon turvattomasta omasta kodista palveluasumisen kaltoinkohtelun kohteeksi sote uudistus perustuu suurelta osin eri tahojen valvontaan ennakko ja omavalvontaan mutta jälkivalvonta perustuu lähinnä asiakkaiden valituksiin pitääkö huonokuntoisten vanhusten itse huomata että heitä hoidetaan väärin arvoisa ministeri saarikko olette pitänyt kuntien hankintaosaamista huonona kysynkin mistä kaikki valvonnan ja hankinnan asiantuntijat yhtäkkiä ilmestyvät kun valinnanvapauden myötä niitä tullaan tarvitsemaan kymmenkertainen määrä

ensinnäkin arvoisa puhemies valvontaviranomaisen tehtävä on valvoa sekä yksityistä että julkista palveluntuottajaa ja enemmän kuin valvontaviranomaisten tarve kasvaisi ikään kuin valinnanvapauslainsäädännön myötä kyllä se tarpeen kasvu liittyy ennen kaikkea siihen että ikäihmisiä on jatkossa yhä enemmän me olemme keskeisesti yhdessä täällä minusta sopineet vaalikausien mittaan että me painotamme jatkossa kotihoitoa enemmän ja valvontaresurssien tulisi riittää myös sinnekin haluan korjata myös sen virheellisen tiedon kysymyksessänne että valvontaviranomainen siis valvira tai avi toimisi ikään kuin vain ilmoitusten tai huomautusten perusteella kyllä valvontaviranomainen resurssiensa puitteissa tekee myös oma aloitteisia tarkastuskäyntejä

sitten mennään seuraavaan ryhmään kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä edustaja tanus
arvoisa rouva puhemies vanhustenhoidon monin paikoin katastrofaalinen tilanne ei ole uusi ongelma vaan tätä on nostettu toistuvasti esiin kysynkin joko nyt on se hetki jolloin asia oikeasti otetaan vakavasti ja korjausliikkeeseen ryhdytään välittömästi

hallituksella olisi ollut mahdollisuus panostaa vanhustenhoitoon tämän vuoden budjetissakin mutta tuntuu että vanhukset jäivät sivuun valtionosuuksiin tehdyt rajut leikkaukset vaikuttavat väistämättä kuntien mahdollisuuksiin vastata kasvavaan hoitotarpeeseen myös kilpailuttamiseen vaaditaan osaamista ja lainsäädännöllisiä muutoksia hyvän hoitotason takaamiseksi kysyisinkin asianomaisilta ministereiltä mihin välittömiin toimiin te arvon ministerit omalta osaltanne ryhdytte vanhustenhoidon tilanteen parantamiseksi nopeasti ja riittävän inhimillisen hoidon ja hoivan takaamiseksi

ei ole tehty rajuja leikkauksia valtionosuuksiin ei ole leikattu valtionosuuksia indeksi on jäädytetty mutta se ei ole raju leikkaus edellisessä hallituksessa yhdessä kristillisdemokraattien ja sosiaalidemokraattien kanssa vasemmistoliittokin taisi olla mukana ja vihreät leikkasimme kuntien valtionosuuksista rajusti nyt me teimme tällä tällä kaudella päätöksen että kuntien valtionosuuksia ei leikata koska kunnat ovat ne jotka käyvät sen todellisen taistelun meidän ihmisten lähipalveluiden vanhusten hyvien palveluiden inhimillisten palveluiden puolesta ja jälleen kerran kun me olemme saaneet kun verotuloja kertyy myöskin kuntiin enemmän niin meillä on paljon paremmat edellytykset kunnes päästään sote uudistuksessa eteenpäin kunnissa huolehtia meidän vanhusten palveluista viime kädessä kaikki on kiinni siitä että suomessa ovat ihmiset töissä ja useampi töissä ja meillä on veroeuroja millä me pystymme hoitamaan näitä asioita me olemme kymmenen vuotta

arvoisa puhemies ensinnäkin haluan todeta painavasti tässä näin että kuntatalous ei ole heikentynyt tämän hallituskauden aikana päinvastoin kun katsotaan saldoa tästä näitten muutaman vuoden ajalta niin se on itse asiassa plussalla kolmekymmentäkolme miljoonaa euroa tämä on fakta ja sitten on ehkä hyvä muistaa se että jos tämän hallituksen aikana kunnille on annettu uusia tehtäviä tai velvoitteita niihin niihin on ollut sataprosenttinen valtionosuus mutta sitten haluan todeta kyllä sen että totta kai valtionosuuksilla on valtavan suuri merkitys kunnan peruspalveluille kuinka ne pystytään siellä järjestämään ja rahoittamaan mutta sitten on totta kai se muu rahoitus mitä kunnalla on lähinnä verotulojahan ne kunnan kunnan muut rahoitustulot ovat selvitin että meillä on vain aivan muutama kunta jotka saavat omista tuloistaan valtionosuuksien kautta neljäkymmentä prosenttia tai enemmän eli jokainen kunta vastaa peruspalveluistaan mukaan lukien vanhustenpalvelut yli viisikymmentä prosenttisesti ja tämä on hyvä muistaa tässä keskustelussa

arvoisa rouva puhemies ministeri orpo palaan näihin desimaaleihin kun puhutaan desimaaleista niin siinä on kysymys hoitavien käsien määrästä te olitte viime vaalikaudella yhdessä sopimassa lausumaa joka myös eduskunnassa hyväksyttiin ja jossa todetaan että hoitajien vähimmäismitoituksesta on säädettävä laki mikäli yksikin vanhusten ympärivuorokautisen hoidon toimintayksikkö jää hoitajamitoituksessa eli näissä desimaaleissa alle tavoitetason

ja ja puutteiden vuoksi useat puolueet myös keskusta ja siniset ilahduttavasti ovat muuttaneet aiempaa kantaansa ja kannattavat tätä lakisääteistä mitoitusta kun tässä on kysymys aivan vanhuspalveluiden ydinongelmasta eli tästä henkilöstömitoituksesta niin kysyn vielä teiltä ministeri orpo joka olette nyt myös pääministerin sijaisena voisitteko tekin pyörtää tämän aiemman kantanne
ministeri orpo ja sitten lyhyesti vielä ministeri vehviläinen
arvoisa puhemies tämä ei ole siis puolueiden kyselytunti hallitus on tehnyt määrätietoisesti samoin kuin töitä suomalaisten vanhuspalveluiden parantamiseksi ja pääpaino erityisesti on ollut nyt kotipalveluissa koska kuusikymmentätuhatta vanhusta on kotipalveluiden piirissä siellä on tehty erittäin hyvää työtä me olemme nähneet sen että hoitajamäärät ovat lähteneet nousuun kiitos hyvän vanhuspalvelulain joka on tehty meidän kaikkein tärkein asia on huolehtia että siellä hoivapaikoissa

vastaan että hoitajia on enemmän
arvoisa puhemies tässä mennään vähän arkeologian puolelle jos näin voi sanoa olin silloin itse sosiaali ja terveysvaliokunnan jäsen kun tätä vanhuspalvelulakia joka meille kaikille oli tärkeä silloin säädettiin ja siellä oli paljon erilaisia ponsia jos tutustuu siihen mietintöön niin se sisälsi paljon ponsia ja hyviäkin ponsia mutta eihän tämä mitoituskysymys sitten kuitenkaan siellä hallituksen piirissä edennyt kuten silloinen ministeri räsänen tietää totean edelleenkin sen että nyt kun olemme tässä tilanteessa että vanhuspalvelulaki on on ollut muutaman vuoden voimassa ja me kaikki tiedämme että paikoitellen sekä yksityisellä puolella että julkisella puolella on palveluissa ongelmia niin se täytyy tietysti meidän itse itse katsoa yhdessä mitä kohtia siellä voidaan tehdä ministeri saarikolla on huomenna työkokous jossa laajasti on asiantuntijoita paikalla ja ainakin itse ajattelen niin että kun laajat tahot ovat koolla sieltä saadaan myös eväitä tähän keskusteluun mitä tulisi konkreettisemmin jatkossa

arvoisa rouva puhemies on hienoa että keskusta linjasi että pitää siirtää

se on arvovalinta ne jotka jarruttavat sote uudistusta saavat pian maistaa omaa lääkettään monessa kunnassa siellä kolkutellaan ylikansallisten yhtiöitten taholta ovien takana luvataan maat ja mannut ja tiedän että monissa kunnissa tullaan vielä näkemään kokonaisulkoistuksia siksi toivoisin että yhteisesti ja rakentavasti viemme tämän soten maaliin että päästään tästä tilanteesta eteenpäin arvostan hoitajia siellä

arvoisa puhemies edustaja kalmari on hienoa kuulla että kivijärvellä lähimmäisenrakkautta toteutetaan vapaaehtoistyövoimin sitä ei lasketa henkilöstömitoitukseen mutta sen arvo voi silti olla hyvin suuri siksi ehkä tämänkin keskustelun yksi viesti tämän kaiken väittelyn ja ja esitysten keskellä pitäisi olla se että suomalaisen yhteiskunnan ikääntyminen on niin iso murros meille ja kuvamme maasta muuttuu niin dramaattisesti että me emme voi koskaan ajatella että ikäihmisten kysymys ratkeaisi vain hoitajilla on kohtuutonta ajatella että suomalaiset lähihoitajat ne kymmenettuhannet jotka tekevät töitä pärjäisivät yksinään elleivät omaiset ja läheiset kanna vastuuta ja ellemme jokainen mieti omalta kohdaltamme mahdollisuutta tehdä myös vapaaehtoistyötä vapaaehtoistyötä erityisesti kotona olevien vanhusten parissa tämä keskustelu on keskittynyt liian vähän hoitoisuuteen siis niihin murheisiin joista myöskään yksinäisyys ei ole pienin oli kysymyksessä

arvoisa rouva puhemies kun oulussa paljastui järkyttäviä lapsiin kohdistuneita seksuaalirikoksia demareiden ryhmäpuheenjohtaja antti lindtman kutsui kaikki ryhmät koolle pohtimaan ratkaisuja ongelmaan kun hoivakodeissa paljastui järkyttäviä laiminlyöntejä samainen lindtman kutsui opposition koolle tekemään hallitukselle välikysymyksen nyt voi kysyä kumpi toimintatapa tähtäsi itse ongelman ratkaisemiseen ja kumpi vain poliittisten irtopisteiden keräämiseen tämä ei kuitenkaan ole kysymykseni tärkeintä on vanhusten hyvä ja inhimillinen hoiva ja se vaatii vanhuspalvelulain kiristämistä täällä on ollut esillä sote uudistus joka tuo lisää muskeleita julkiselle järjestäjälle joita jatkossa on kahdeksantoista ja nyt kaksisataa ministeri saarikko valtiovarainministeri orpo on esittänyt että kiristettäisiin niitä taloudellisia sanktioita joita laiminlyöntitilanteissa voidaan palvelujen tuottajille asettaa tuetteko tätä esitystä
arvoisa puhemies esitysten osalta sama vastaus kuin aiempaan henkilöstömitoituskysymykseen vanhuspalvelulain äkkinäiset muutokset lyhyellä valmistelulla nyt eivät ole mahdollisia mutta periaatteena ajatus siitä että me vahvistamme yritysten yhteiskuntavastuuta vaikkapa sitten lain pelotteella ja sanktiolla on minusta oikein meidän tarvitsee tehdä nyt aika paljon että ihmisten luottamus vanhuspalveluihin palaa tai säilyy

ei siksi että ne olisivat ainoita huonoja toimijoita siellä joukossa on myös paljon hyvää ja totta kai myös julkisella palveluntuottajalla on tekemistä mutta jos se vaatii sitä niin tämänkaltaiset toimet että me lisäämme valvontaa tai vahvistamme sanktioita kaikki sopivat minulle erinomaisesti joudun vain kysymään mikä yhteiskuntakuva suomesta muodostuu jos me huolehdimme ihmisarvosta ja ihmisoikeuksista vain sanktioilla ja valvontaviranomaisella eikö näiden ikäihmisistä huolehtimisen pitäisi olla suomalaisen sielunmaiseman ydinlähtökohtia
oliko edustaja lindtmanilla joku kommentti

arvoisa puhemies arvoisa ministeri saarikko te ette nyt pääse tätä kysymystä karkuun neljä tuntia sitten te kerroitte suomen kansalle twitterissä että lakiin pitää saada sitova hoitajamitoitus neljä tuntia sitten nyt te ette saa täällä kerrottua oletteko te edelleen samaa mieltä ja aiotteko te tämän esityksen tuoda vai ette mitä tässä välissä tapahtui arvoisa puhemies edustaja zyskowicz meidän kaikkien varmasti ikäihmisten ja heidän läheistensä omaistensa ja hoitajiensa suurin toive on se että nyt vihdoin pystyttäisiin tekoihin hyvän hoidon puolesta ja se vaatii mitoituksen kirjaamista lakiin tilanne on se että tässä salissa on parlamentaarinen sopu ja vain yksi uupuu ja se on kokoomus ministeri orpo kuinka kauan te aiotte seistä vanhusten hyvän

arvoisa puhemies siitä huolimatta että oman puolueeni eduskuntavaaliohjelmassa otimme kantaa hoitajamitoituksen puolesta ja olen tuon takana henkilökohtaisesti totean että päästämme kyllä itsemme hiukan liian helpolla jos ajattelemme että ympärivuorokautisen hoivan mitoituksella ratkomme kaiken sen mihin suomalaisen yhteiskunnan ikääntyminen johtaa toivoisin kuulevani teiltä myös muita ratkaisuesityksiä kaikkia niitä vaihtoehtoja joita myös esimerkiksi hallituspuolueiden riveistä tänään on esitetty lähtökohtaisesti pidän oikeutettuna ja on aivan täysin käsissänne ja demokratian pelisääntöjen mukaista että me käymme tästä ensi viikolla ymmärtääkseni välikysymyskeskustelun on oikeutettua mittauttaa hallituksen luottamus suomalaisten ikäihmisten palveluista mutta samalla toivon että vastaatte myös siihen mikä on ollut oma osuutenne vastuukaudellanne ja vahtivuorollanne

tuosta on hyvä jatkaa koska minusta on aika paljon käsienpesua nyt tässä salissa me olemme kaikki olleet ratkomassa näitä asioita niin hyvänä aikana kuin huononakin aikana ja me tiedämme että tämä on erittäin monimutkainen ja haastava kokonaisuus meidän vanhusten määrä kasvaa tuplaantuu kaksikymmentä luvun aikana ja meillä on samaan aikaan erittäin iso ongelma meidän huoltosuhteessa eli työssäkäyvien määrä vähenee meillä on tämä ongelma ollut tiedossa ja ihan yhdessä olemme pyrkineet myöskin näitä aikanaan ratkomaan mutta pitää katsoa kokonaisuutena tätä vanhuspalvelulain uudistamista ja se vaatii perusteellisen valmistelun pitää katsoa kotipalvelut omaishoito nämä valvontajärjestelmät ja sanktiot ja tehdä se sote uudistus te tarjoatte helpon ratkaisun monimutkaiseen ongelmaan meillä on yhteinen näkemys siitä että tarvitsemme parempaa hoitoa ja riittävästi hoitajia sinne missä niitä tarvitaan se on erinomainen pohja ei hyvät ihmiset riidellä näin paljon älkää kylväkö taas kerran riitaa
sitten

sininen eduskuntaryhmä edustaja torvinen
arvoisa rouva puhemies nuo viime päivien uutiset ovat todellakin olleet järkyttävää luettavaa ja kuultavaa se on meille kaikille selvää on hyvä että asioita selvitetään sen jälkeen kun tuo kohu syntyi mutta on erittäin väärin että tämä selvitys tapahtuu mediakohun ja poliittisen vaalikiiman vuoksi se on ihan väärin vanhuksia kohtaan tulee muistaa että nyt nautitaan edellisen hallituskauden saavutuksista kuuluisat sosiaalidemokraattivaltiovarainministerit urpilainen ja rinne leikkasivat miljardilla kuntien valtionosuuksia se on järkyttävä tieto ja nyt tätä hintaa maksetaan tätä hintaa jota sosiaalidemokraatit täällä nyt huutavat kurkku punaisena nyt jos te saatte sote lait nurin edessä on ulkoistamisen aalto ja suomalainen vanhus on erittäin huonossa vedossa sen jälkeen me siniset haluamme että jatkossa meillä on käytössä kahdeksantoista maakuntaa jotka ammattitaitoisesti valvovat vanhustenhoitoa näinhän se ei toimi me haluamme että soteen otetaan yhteiskuntavastuupykälä

arvoisa puhemies on totta kuten kysyjä huomauttaa että täällä eduskunnassa käsittelyssä olevassa valinnanvapauslaissa joka määrittelee siis ne toimintatavat joilla yksityinen sektori ja kolmas sektori palveluntuottajina jatkossa ovat osa sote maailmaamme määritellään tarkemmat velvoitteet raportoida toiminnasta ja tileistä ja toiminnan lähtökohdista sille joka palveluista maksaa eli maakunnalle tältä osin tilanne siis yritysten valvonnan osalta selkiytyy samoin maakunnalla on vastuu ja mahdollisuus pykälien nojalla pahimmillaan esimerkiksi keskeyttää toiminta jos se ei vastaa laatuodotuksia ja niitä kriteerejä joita maakunta on palveluntuottajille asettanut
sitten annan vielä yhden puheenvuoron ensimmäiselle kysyjälle eli edustaja

tätä kiivasta keskustelua myöhemmin tämän kyselytunnin lopuksi haluan kuitenkin käyttää rakentavan puheenvuoron siinä mielessä että tämä tärkeä asia toivottavasti ei aiheuta sitä että emme pysty tästä vaikeasta asiasta keskustelemaan virheitä on tehty ja tärkeintä olisi että oppisimme niistä ja sen takia liian suuri toistensa syytteleminen ei auta meidän pitäisi käynnistää nyt työ ikäihmisten tilanteen korjaamiseksi yhteiskunnassa sdp julkaisee lähiaikoina ikäpoliittisen ohjelman joka on siis valmisteltu ennen näiden ikävien tapausten esilletuloa ja ohjelmassa on selkeitä ratkaisuja asioiden korjaamiseksi muun muassa sitovat hoitajamitoitukset kirjattaisiin lakiin mutta ohjelmassa käsitellään myös ikäystävällisen yhteiskunnan rakentamista terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä oikea aikaisten ja tarpeenmukaisten palvelujen saatavuutta ja myös hoito hoiva ja kuntoutuskysymyksiä lupaatteko ministeri saarikko

arvoisa puhemies heti vain kun ohjelmanne on julkinen vaikka tänä iltana monet puolueet ohjelmiaan ovat julkaisseet ja lähtökohtaisesti ajattelen niin että viime vuosien aika vaikea vaativa ja repivä väittely sosiaali ja terveyspalveluiden rakenteista valinnanvapaudesta ja maakunnista ja kuntien roolista on ollut lähestymistapa joka ehkä suomalaisia ei ole puhutellut se onkin ollut ehkä enemmän pohdintaa hallinnosta ja järjestämisen mallista tämä keskustelu joka tänäänkin virisi voimakkaasti osaksi kyselytuntia sen itse asiassa koko sisällöksi kuvastaa minusta suomalaisten tuntoja näistä asioista ainakin saamiemme yhteydenottojen perusteella tiedämme suomalaisten olevan huolissaan muistamme tietenkin myös sen että ne jotka ovat tyytyväisiä eivät aina välttämättä ota yhteyttä vaan ovat vain tyytyväisiä palveluihin heidän jotka ovat kokeneet vääryyksiä paikkansa onkin ottaa yhteyttä meihin päättäjiin että havahdumme vaikeisiin asioihin ja suoranaisiin epäkohtiin on selvää että vanhuspalvelulailla on tullut päivitystarpeen aika sen viiden vuoden voimassaolon jälkeen

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan jolle valtiovarainvaliokunnan on annettava lausunto

arvoisa rouva puhemies valtioneuvosto on antanut selonteon valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelusta tämä selonteko vastaa parlamentaarisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelua ohjanneen yksimielisen työryhmän loppuraporttia joka julkaistiin kolmastoista päivä joulukuuta kaksituhattakahdeksantoista

näiden uusien haasteiden edessä tarvitsemme yhteistyössä laaditun valtakunnallisen ja pitkäjänteisen näkemyksen siitä millaista liikennejärjestelmää tavoittelemme ja mikä tärkeintä millaisia tavoitteita itse liikennejärjestelmälle asetamme erityisesti ilmastotavoitteet vaativat yhteistä ja sitoutumista siihen millaisin keinoin päästövähennystavoitteet saavutetaan tavoite hiilineutraalista yhteiskunnasta vuonna kaksituhattaneljäkymmentäviisi edellyttää merkittäviä toimia myös liikennejärjestelmätasolla eikä aikaa ole hukattavaksi valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma antaa pitkäjänteisen signaalin myös muun muassa elinkeinoelämän toimijoille miten liikennejärjestelmäämme valtakunnallisesti tulevina vuosina kehitetään tämä auttaa heitä toimintansa kehittämisessä sillä liikennejärjestelmällä on iso rooli elinkeinoelämän toimintaedellytysten varmistajana varmistajana liikenne ja liikkuminen eivät ole itseisarvoja vaan ne ovat välineitä joilla tuotamme lisäarvoa toimintaamme toimiva liikennejärjestelmä tuottaa merkittäviä yhteiskunnallisia hyötyjä liikennejärjestelmän kehittämisen yleisiä yhteiskunnallisia päämääriä tulisikin selonteon mukaisesti olla suomen kilpailukyvyn edistäminen ilmastonmuutoksen torjunta sekä alueiden elinvoima ja saavutettavuus alueiden elinvoimaisuus ja saavutettavuus tarkoittavat sitä että maassamme elää ja toimia elinkeinonharjoittajana paikasta riippumatta tähän liittyvät toimivat matkaketjut tarvittavan liikenne ja viestintäinfran olemassaolo ja riittävä kunto sekä kehittyvät palvelut ja tiedon hyödyntäminen kaikkia näitä edellä mainittuja asioita pohditaan myös valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa juuri mainitsemistani yhteiskunnallisista päämääristä voi olla hyvin vaikeaa olla eri mieltä ne antavat erinomaiset edellytykset liikennejärjestelmän tavoitteidenasettelulle lain mukaan olisi edistettävä toimivaa turvallista ja kestävää liikennejärjestelmää tämän lisäksi tarvitsemme monia muita koskevia tavoitteita joita selonteon mukaan voisivat olla esimerkiksi sujuvat matkat joustava arki sekä tasapuoliset elinkeinomahdollisuudet arvoisa rouva puhemies valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma valmisteltaisiin parlamentaarisessa ohjauksessa suunnitelmaa päivitettäisiin ja tarkennettaisiin aina neljän vuoden välein ja samalla sitä suunniteltaisiin neljä vuotta eteenpäin niin että vuoden aikajänne säilyisi tavoitteena on rullaava ja jatkuva prosessi joka takaa sitoutuneisuuden hallituskausien yli hallituskausittain päivitetty suunnitelma annettaisiin selontekona eduskunnalle ja eduskunta ottaisi haluamassaan laajuudessa kantaa suunnitelman sisältöön ensimmäisen suunnitelman valmistelu alkaisi vaalien jälkeen kun parlamentaarinen ohjausryhmä olisi perustettu tällä hetkellä suunnitelman valmisteluun valmistaudutaan virkamiestasolla jotta suunnitelmasta saadaan pitkäjänteinen ja sitova on siihen sisällytettävä myös valtion rahoitusohjelma eduskunta päättää liikennejärjestelmän kehittämisen rahoituksesta osana vuosittaista talousarviota kuten ennenkin tällä hetkellä liikenteen rahoitustaso ei ole riittävän kestävällä pohjalla väylien kunto heikkenee koko ajan eikä liikenneinfraa saada kehitettyä niin että se tukisi elinkeinoelämämme toimintaedellytyksiä tai kansalaistemme toimivaa arkea valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa voidaankin ottaa kantaa myös uudenlaisiin rahoitusmalleihin joita parlamentaarisen työn yhteydessä olemme myös miettineet toivon että tämä parlamentaarisesti valmisteltu valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelua koskeva selonteko otetaan eduskunnassa hyvin vastaan ja sen ympärillä käytävästä keskustelusta saadaan lisää hyviä eväitä itse suunnitelman valmisteluun kiitos
seuraavaksi ryhmäpuheenvuorot

arvoisa puhemies

on suunniteltava entistä huolellisemmin jotta suomi pärjäisi paremmin eu väylärahojen jaossa keskustalla on valmius uudistaa väylärahoitus vaikka heti mielellämme kuulisimme onko tuota valmiutta muissa puolueissa on valitettavaa että uudistus kaatui tai paremminkin kaadettiin lähes päivälleen kaksi vuotta sitten uudistuksen kaatajat juhlivat mutta väylärahoitukseen liittyvät ongelmat jäivät vaille ratkaisuja se ei ole vastuullista politiikkaa keskustan mielestä hankkeiden rahoittamiseksi on perustettava uusi valtioenemmistöinen väyläyhtiö joka huolehtisi suurista investointi ja kehittämishankkeista silloin valtion budjettirahoitusta voitaisiin kohdentaa alempiasteiselle tiestölle jonne markkinaehtoista rahoitusta ei saada huonokuntoisten väylien kunnostamista eli niin sanottua korjausvelkaohjelmaa on jatkettava tekemällä perusväylänpidon rahoitukseen vuosittainen vähintään kolmensadan miljoonan euron lisäys siinä yhteydessä on huomioitava myös soratieverkoston kunto yksityisteiden valtionavustusten korotettua tasoa on jatkettava arvoisa puhemies toinen keskeinen kokonaisuus on liikenteen päästövähennykset siinä on edettävä suunnitelmallisesti määrätietoisesti vaiheittain ja myös maltilla ei käymällä huutokauppaa siitä kuka lyö tiskiin suurimman luvun sähköautoista tai on kieltämässä ensimmäisenä polttomoottoriautot ilmasto ei pelastu sillä että autoilusta tehtäisiin vain kalliimpaa keskustan mielestä suomeen tarvitaan yli vaalikausien ulottuva parlamentaarinen ohjelma liikenteen päästöjen vähentämiseksi mikään yksittäinen keino ei riitä vaan tarvitaan useita ratkaisuja huomioiden erilaisten ratkaisumallien vaikutusarvioinnit sekä teknologia ja sen kehittymisnäkymät päätösten yhteydessä on varmistettava kohtuuhintaisten liikkumisratkaisujen mahdollisuus eri puolilla suomea siirtyminen fossiilisista polttoaineista uusiutuvaan energiaan on mahdollista polttoaineiden jakeluvelvoitteiden liikenteen sähköistymisen ja palvelullistamisen sekä tehokkaamman julkisen liikenteen avulla päästöjen kokonaismäärää arvioitaessa on otettava huomioon myös polttoaineen tuotantotavat kävelyn ja pyöräilyn edistämisellä voidaan saavuttaa liikenteen kasvihuonepäästöjen vähenemistä liikenteen ja autojen verotuksen on perustuttava pitkäjänteiseen ja vakaaseen veropoliittiseen kehitykseen kannatamme autoveron asteittaisia kevennyksiä kohdentamalla ne erityisesti vähäpäästöisiin autoihin polttoaineverotusta ei kokonaisuutena kiristetä mutta kestävien biopolttoaineiden verotusta on kevennettävä arvoisa puhemies keskustan mielestä suomea on kehitettävä tasa arvoisesti ja ihmisiä kuunnellen puolustamme lujasti ihmisen vapautta valita asuinpaikkansa yhtä lailla syrjäisen soratien päästä kuin tiiviistä kaupunkikeskustasta se on voimavara ja vahvuus jota liikennepolitiikan tulee tukea

arvoisa rouva puhemies liikkuminen on ihmisten perusoikeus sen vuoksi liikkumisen edellytykset ja liikenteen sujuvuus on turvattava koko maan alueella se ei välttämättä tarkoita sitä että liikkumisen edellytykset olisivat kaikkialla suomessa samanlaiset vaan sitä että liikennejärjestelmät lentoliikenteestä pienimpiin kyläteihin ovat tarkoitustaan ja käyttöään vastaavassa kunnossa sekä tukevat taloudellista toimeliaisuutta ja ihmisten sosiaalista vuorovaikutusta erityisesti suuret liikenneinvestoinnit muokkaavat asumisen edellytyksiä ja parantavat suomen kilpailukykyä kaupungit ja maaseutu asetetaan usein keinotekoisesti vastakkain tämä on erittäin lyhytnäköistä eikä edistä kenenkään hyvinvointia päinvastoin vastakkainasettelun estämiseksi on tärkeää siirtyä myös suomessa kokonaisvaltaiseen ja pitkäjänteiseen kaksitoista vuotiseen liikennejärjestelmäsuunnitteluun joka ottaa kaikki liikennemuodot huomioon ja joka edistää niin kaupunkiseutujen kehitystä kuin maaseudulla tapahtuvaa liikkumista

mennessä verrattuna vuoden kaksituhattaviisi tilanteeseen kokoomuksen eduskuntaryhmän mielestä ilmastonmuutoksen torjunnassa on tärkeää että suomalaiset pystyvät jatkossakin liikkumaan suurin piirtein samoin tai paremmin ehdoin kuin tänä päivänä vaikka päästöjä vähennetään suomalaisille on aidosti tarjottava vähäpäästöisiä vaihtoehtoja ennen täyskieltojen asettamista sähköautot ovat tulevaisuuden ratkaisu mutta meidän on tunnustettava realiteetit autotehtaat eivät muuta tuotantoaan ja käyttövoimaratkaisujaan suomen tarpeita ajatellen sähköautot ja ladattavat hybridit tulevat ajallaan ja markkinavetoisesti emme saa myöskään unohtaa kaasuautoja tai muita vähäpäästöisiä vaihtoehtoja lisäksi kaksipyöräliikenteeseen tulee panostaa sillä se vähentää ruuhkia ja päästöjä suomi on pinta alaltaan suuri ja harvaan asuttu maa näin ollen on ymmärrettävää että julkinen liikenne ei joka paikassa toimi riittävän hyvin kokoomuksen eduskuntaryhmän mielestä polttomoottoriautojen täyskielto ei ole perusteltua olemme myös sitä mieltä että autokannan uusiutuminen ja liikenneyhteyksien kehittäminen ovat tärkeimpiä lyhyen aikavälin ratkaisuja päästöjen vähentämiseksi autokannan uusiutumisessa verotuksella on tärkeä rooli korkea autovero estää uusien vähäpäästöisten autojen hankinnan ja valitettavasti myös edesauttaa vanhojen saastuttavien autojen maahantuontia erityisen tärkeänä pidämme että saastuttavat kaupunkiliikenteen dieselbussit korvataan sähköbusseilla tämä on nopea ja tehokas tapa parantaa kaupunkien ilmanlaatua arvoisa puhemies raideliikenteellä tulee olemaan keskeinen rooli suomen ilmastotavoitteiden saavuttamisessa sekä kaupunkiseutujen välisessä nopeassa liikenteessä tällä hetkellä suunnitteilla on useita suuria raidehankkeita joita on vaikea toteuttaa perinteisellä budjettirahoituksella sen vuoksi kokoomuksen eduskuntaryhmä on valmis tarkastelemaan uusia rahoitustasoja ja malleja kuten esimerkiksi väyläyhtiöitä hankkeiden toteuttamiseksi

arvoisa rouva puhemies hyvät kollegat sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä on iloinen että kaksitoista vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelu on vihdoin päässyt alkuun väylähankkeiden suunnittelu ja toteutus ovat pitkään kaivanneet suomessa pitkäjänteisempää otetta ruotsin tapaan rajalliset resurssimme eivät kestä poukkoilevaa politiikkaa liikenneverkon kustannuksella sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä on huomautellut hallitusta tasaisesti läpi vaalikauden sinällään arvokkaasta arvokkaasta tärkeän korjausvelkaohjelman rahoittamisesta osin uusien hankkeiden kustannuksella korjausvelan ohella on näin syntynyt myös investointivelkaa uusia liikennehankkeita aloitettiin tällä hallituskaudella miljardin arvosta vähemmän kuin edellisillä kausilla arvoisa rouva puhemies tällä hetkellä julkisessa keskustelussa pyörii uusia liikennehankkeita kansliapäällikön arvion mukaan lähes kuudenkymmenen miljardin euron arvosta kaikkia ei voida eikä todennäköisesti lopulta tarvitsekaan toteuttaa mutta työ on saatava pikaisesti alkuun suomen liikenteen tulevaisuuden haasteita kansalaisten arjen ja työssäkäynnin kannalta ei ratkaista yhdellä mallilla pitkien välimatkojen harvaan asuttu maa tulee tarvitsemaan rinnakkaisia toimintamalleja ja mahdollisuuksia on kiinni miten pystymme sovittamaan eri ratkaisuja yhteen toimivalla oikeudenmukaisella ja ympäristön kannalta kestävällä tavalla sdpn mielestä tärkeään osaan nousevat joukkoliikenteen mahdollisuudet nopeat ratayhteydet kasvattavat työssäkäyntialueita ja luovat suomelle kansainvälistä kilpailukykyä seudullisten joukkoliikenneratkaisujen vahvistaminen helpottaa monen arkea meidän mielestämme liikkumistarpeet on arvioitava paremmin yhteiskunta ja palvelurakenteen suunnittelussa liikennehankkeiden toteutuksessa kaupunkiseuduilla on myös hyödynnettävä mal sopimuskäytäntöä nykyistä huomattavasti laajemmin talouskasvun ja työllisyyden edellytyksenä on suomessa myös kuljetusten sujuminen ilmastotavoitteet osaltaan ohjaavat raskasta rahtia raiteille rautateillä korjausvelka näkyy paino ja nopeusrajoituksina sekä häiriöherkkyytenä jossa ongelmatilanteet kertautuvat nopeasti koska yhdeksänkymmentä prosenttia rataverkostamme on yksiraiteista

arvoisa puhemies ilman toimivaa liikennejärjestelmää arki ei pelaa arkeen tarvitaan liikennettä ja liikenne tarvitsee infran ja tämä kaikki vaikuttaa meidän jokapäiväiseen elämäämme liikkua ihmisten tarvitsee liikkua töihin pitää päästä ja tämä kaikki on tähän asti suunniteltu aika lyhytjänteisesti neljän vuoden periodilla ja painottuen ikävä kyllä vielä ministereiden kotipaikkakuntiin koko tämän ajan mitä minä olen ollut eduskunnassa olen painottanut pitkäjänteisyyden merkitystä ja siniset ovat vahvasti ajaneet tätä kaksitoista vuotista suunnitelmaa onneksi nyt ollaan ottamassa iso askel suunnitelmalliseen rakentamiseen kehittämiseen ja kaksitoista vuotinen suunnittelu on aivan siinä keskiössä mikä mahdollistaa tämän kaksitoista vuotisen suunnitelman on parlamentaarinen yhteistyö ilman sitä ja sen korostamista on vaarana että palataan jälleen siihen nelivuotiseen hallituksien tahtoon parlamentaarinen yhteistyö ja pitkäjänteisyys ovat aivan ytimessä tässä kaksitoista vuotisessa suunnittelussa ja

arvoisa puhemies infraan panostaminen on panostus myös tulevaisuuteen sijoitus siihen että kilpailukykymme toimii ja elinvoima paranee pystymme vastaamaan myös ilmastokysymyksiin ja ylipäätänsä siihen että täällä voi asua ja elää ja yrittää jokaisessa suomen kolkassa infrapanostuksista kiittää niin koko suomi kuin koko maailman ympäristökin omalta osaltaan ihmisten tyytyväisyys myös paranee sen lisäksi että teitä rakennetaan ja infraa parannetaan siitä on myös pidettävä huolta suomessa osataan hoitaa nämä talviset haasteet mutta infraa on kehitettävä jatkuvasti ja parannettava ei voi olla niin että talvi yllättää teiden huollot ratojen huollot lentoliikenteen vuosi toisensa perään suomessa onneksi on vielä talvi joka vuosi infraa kehitettäessä pitää ottaa huomioon koko liikennejärjestelmän liikennejärjestelmien vaativuus liikennejärjestelmien vaativuus pitää ottaa huomioon tavaraliikenne henkilöliikenne niin maalla merellä ilmassa kuin raiteilla yksityisteiltä ja metsäteiltä valtaväyliin asti pitää ottaa huomioon kehittyvät tekniikat kuten kuorma autojen letka ajot tulevat sähköautot latausjärjestelmineen kaasukäyttöisten autojen autojen yleistyminen miksei vetyautotkin ja kaikki jotta se on kattava verkko että me pystymme vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin pitää siis ottaa kaikki huomioon kävelystä kävelystä alkaen pyöräteitä pitkin ja eteenpäin miten tähän päästään on ehdottoman tärkeää ja minimi oikeastaan laittaa infrapanostuksia vähintään sen parlamentaarisen ryhmän linjauksen mukaisesti joka vuosi lisää ja vihdoin ja viimein tarttua määrätietoisesti korjausvelkaa on tosiaan siellä investoinneissakin joten siihenkin on pistettävä huomiota mutta maailma muuttuu nopeasti ja haasteisiin on vastattava kehitys ei odota meitä meidän on panostettava infraan arvoisa puhemies itse näen että liikenneinfra on toimivan liikenteen pohja ja että toimiva liikenne sujuva liikenne on ympäristöteko arvoisa puhemies avaruudesta katsoen maapallo on sininen täältä kun katsotaan ylöspäin taivas on sininen ja liikenteeseen ja infraan panostus on tulevaisuuden panostus arvoisa puhemies panostetaan liikenteeseen mahdollistetaan lapsillemme sininen tulevaisuus

arvoisa puhemies ensimmäinen kaksitoista vuotinen valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma on tarkoitus valmistella tulevan hallituskauden alkupuolella niin että suunnitelmasta voidaan päättää kevään perussuomalaiset pitävät tärkeänä että liikennejärjestelmäämme kehitetään pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti tähän kahdentoista vuoden menettely antaa hyvät puitteet suunnittelun päätavoitteina korostamme elinkeinoelämän ja ihmisten liikennetarpeita liikenteen sujuvuus nopeus ja turvallisuus ovat koko kansakunnan etu nykyisin väylien heikko kunto ja yhteyspuutteet aiheuttavat miljoonien tuntien aikamenetykset sekä ihmisille että yrityksille työryhmän raportissa ilmastopolitiikka on saanut kohtuuttoman keskeisen osan perussuomalaiset varoittavat siitä että kiireellä syntyy kauaskantoisia virheellisiä päätöksiä siksi vaadimme harkintaa ja tarkkoja laskelmia jokaisen päätöksen pohjaksi liikenteessä tämä on erityisen tärkeää hyvänä tai oikeastaan huonona esimerkkinä haluamme nostaa esiin sdpn esityksen seitsemästäsadastaviidestäkymmenestätuhannesta sähköautosta tämä ehdotus vaatisi suuret pääomat kotitalouksilta milloin saamme akut jotka kestävät edes kohtuullisen ajan latauspisteverkostoa ei ole kun pakkanen paukkuu kolmessakymmenessä asteessa ja lähes kaikki seitsemänsataaviisikymmentätuhatta autoa ovat yhtä aikaa latauksessa tarvitaan aika monta uutta ydinvoimalaa samaan aikaan teollisuuden pitää pyöriä ja kotitalouksien ja muiden kuluttajien saada sähköä pörssisähkön hinta nousee taivaisiin kuka tämän maksaa vihreiden esityksiä en edes viitsi käsitellä koska ne ovat melko lailla utopiaa arvoisa puhemies liikennejärjestelmäsuunnitelmaa laadittaessa perussuomalaiset korostavat avoimuutta ja eduskunnan vaikutusmahdollisuuksien turvaamista raportin mukaan valmistelussa on laaja joukko eri tahoja byrokratia kasvaa mittavaksi mutta se ei takaa avoimuutta suunnitelmahan tehdään kuitenkin kansaa ja elinkeinoelämää varten perussuomalaiset katsovat että maankäyttöä asumista ja liikennettä koskevia mal sopimuksia tulee kehittää edelleen ja niiden laatiminen nykyistä useamman kaupunkiseudun kanssa tulee mahdollistaa tämä lisää suunnitelmallisuutta ja yhteistyötä erityisesti kasvuseuduilla arvoisa puhemies koko uusi kaksitoista vuotinen suunnittelujärjestelmä on tehoton ellei suurten väylähankkeiden rahoitusmallia kyetä uudistamaan nykyinen valtion vuosibudjettirahoitus on tiensä päässä suuret liikennehankkeet ovat vuosikymmenten investointeja niiden käsittely tilinpidossa on muutettava tätä vastaavaksi vielä tärkeämpää on ottaa käyttöön uusi hankemalli jolloin rahoitus voidaan koota usealta eri taholta on käsittämätöntä että suomi on lähes ainoana eu maana jäänyt ilman unionin rahoitusta liikennehankkeisiin tämä on täysin meidän omaa syytämme suurten hankkeiden rahoitusta voidaan valtion ja eun lisäksi hankkia yksityisiltä sekä myös eläkeyhtiöiden sijoituksina eräät eläkeyhtiöt ovat tähän valmiutensa jo ilmaisseetkin on valitettavaa että sipilän hallitus ei osoittanut enää tälle vuodelle korjausvelan lyhentämiseen kolmeasataa miljoonaa euroa edellisvuosien tapaan vähintään tämä summa on löydyttävä tulevina vuosina perussuomalaiset katsovat että liikenteen ja aivan erityisesti käyttäjien verot ja maksut ovat jo kohtuuttoman kireät niitä ei varsinkaan ilmastopolitiikan varjolla saa kiristää torjumme myös tietullit liikenteen verotus on syytä ja tarpeen lähivuosina uudistaa arvoisa puhemies perussuomalaiset haluavat pitää koko suomen asuttuna siksi korostamme myös alemmanasteisen tiestön parantamisen ja kunnossapidon tärkeyttä kun suuret väylähankkeet rahoitetaan esittämällämme uudella tavalla jää valtion vuosibudjetteihin tilaa huolehtia myös maaseudun ja koko maan tarpeista nyt nämä tarpeet ovat liiaksi eduskunnan pienten joululahjarahojen varassa

arvoisa rouva puhemies perussuomalaisten puheenvuoro ainakin herätti vihreän eduskuntaryhmän se lienee poliittisen debatin tarkoituskin liikenne on tulevaisuuden keskeisimpiä kysymyksiä ja se on jo tällä hetkellä aivan keskeisesti yhteiskuntaamme vaikuttava tekijä liikenteen kehittäminen ja muutokset ovat aivan keskiössä paitsi ihmisten ja yhteiskuntien arjessa myös ihmiskunnan kohtalonkysymyksessä ilmastonmuutoksen torjunnassa edustaja ronkainen

selonteon mukaan liikennejärjestelmän kehittämisen yleisiä yhteiskunnallisia päämääriä ovat suomen kilpailukyvyn edistäminen ilmastonmuutoksen torjunta sekä alueiden elinvoima ja saavutettavuus kaikki ovat tärkeitä tavoitteita suomen menestys on meidän kaikkien yhteinen asia ja meillä on maa jossa on pitkät etäisyydet ja tärkeitä yhteiskunnan toimintoja ja teollisuutta eri puolilla maata tämän kaiken tiedostaessamme meidän täytyy kuitenkin nyt ja tulevaisuudessa nostaa myös liikenteestä puhuessamme tavoitteiden keskiöön nimenomaan ilmastonmuutoksen torjunta ilmastonmuutos ei torju itse itseään ilmastonmuutosta on torjuttava lukemattomilla pienillä ja suurilla teoilla maailmassa suomessa ja jokaisen meistä arjessa ehkä myös edustaja ronkaisenkin arjessa ilmastonmuutoksen torjunnassa meidän on tehtävä enemmän myös liikenteen päästöjen vähentämiseksi tulevien vuosien haaste onkin miten yhdistämme muut tärkeät liikenneasioihin liittyvät tavoitteemme yhteensopiviksi ilmastotavoitteiden kanssa kuten hyvin tiedämme aikaa ei ole paljon päästöttömästä liikenteestä on puhuttu viime aikoina paljonkin nopean siirtymisen liikenteen päästöttömyyteen on oltava yksi keskeinen tavoite meillä suomessakin tässä liikennejärjestelmällä on luonnollisesti aivan keskeinen rooli ja ilman yli hallituskausien menevää päätöksentekoa emme onnistu liikenteen päästöjen vähentämisessä keskeistä on myös vähentää tarpeetonta liikennettä tämä tapahtuu esimerkiksi hyvän ja kestävän yhdyskuntasuunnittelun kautta toisaalta liikennejärjestelmän tulee mahdollistaa matkustaminen paikkoihin joihin on tarve liikkua siltä osin kuin liikumme liikkumisen tulee olla vähäpäästöistä ja lopulta päästötöntä arvoisa puhemies me vihreät olemme sitoutuneet tavoitteeseen että suomen tulisi olla hiilineutraali vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä tätä tavoitetta varten täytyy tarkastella laajasti erilaisia keinoja karsia myös liikenteen ilmastovaikutuksia olemme jo esittäneet joukon keinoja tavoitteen saavuttamiseksi on tärkeää että pitkien matkojen liikkumisessa siirrytään yhä enemmän lentoliikenteestä kohti maan pinnalla kulkevaa liikennettä raideliikenteen tukeminen on on välttämätöntä ja olemme julkistaneet laajan toimenpidepaketin haluamme saada suomen raiteille tarvitsemme pääradan pikaista kehittämistä se palvelee merkittävää osaa suomesta
tilanne pääradalla on tukala tilastojen mukaan vrn junista yli yhdeksänkymmentä prosenttia on vuositasolla maksimissaan viisi minuuttia myöhässä aikataulustaan kun pääradan eteläisellä

noin puolet junista myöhästyy vuositasollakin tarkasteltuna tämä on siis valtava määrä kun keskimäärin yhdeksänkymmentä prosenttia kuitenkin junaliikenteestä toimii varsin hyvin tukos suomen valtimossa on todellinen investointi päärataan palvelee merkittävää osaa suomesta tarvitsemme myös nopean junayhteyden helsingistä turkuun tarvitsemme itäradan kehittämistä tarvitsemme lähijunia ja ratikoita liikenteen investointeja olisikin tehtävä nykyistä paremmin yli hallituskausien nytkin hankkeita toki suunnitellaan vuosia mutta tässä selonteossa esitettävä parlamentaarinen työ ja pitkäjänteisempi suunnittelu liikennejärjestelmää on suunniteltava osapuolia osallistaen ekologiset vaatimukset huomioiden elinkeinoelämän toimintaedellytykset mahdollistaen ja ihmisten sujuva arki turvaten tämä ei ole helppo yhtälö käsissämme oleva selonteko edistää kuitenkin näitä tavoitteita on myös tärkeää löytää uusia tapoja järjestää hankkeiden rahoitus ja toteutus esimerkiksi allianssimallit ovat olleet hyvä tapa viedä julkisia infrahankkeita eteenpäin vaikka tampereen ratikka ja tunneli myös hankeyhtiöiden mahdollistaminen on kannatettavaa meidän kannattaakin miettiä miten teemme jatkossa liikennehankkeita siten että niihin saadaan mahdollisimman paljon myös kumppanuuksia mukaan siksi esimerkiksi hankeyhtiöt ovat erittäin tervetulleita arvoisa puhemies suomalaisen liikkumisen päästöistä erittäin suuri osa muodostuu edelleen arkisesta liikkumisesta oma auto on monille edelleen välttämätön työssäkäyntiin ja usein moni ajelee yksin liikkumisen tapoja pitäisi silti muuttaa monin eri tavoin siellä missä autoilulle on järkeviä vaihtoehtoja tarvitaan esimerkiksi ruuhkamaksuja yksityisautoilu kaupungeissa ei ole aina haitallista vain ilmaston kannalta vaan myös terveyden viihtyvyyden turvallisuuden ja kaupunkirakenteen kannalta siksi siihen kannattaa puuttua teknologian kehityskään ei poista sitä tosiasiaa että kaupungit tarvitsevat tilaa autoilta ihmisille tästä huolimatta me tarvitsemme huomiointia siihen että kaikkialla suomessa tilanne ei ole näin joten me emme voi tehdä liikennepolitiikkaa vain esimerkiksi kasvuseutujen ehdoilla vaan avainasemassa on ihmisten erilaisten tarpeiden huomiointi arvoisa puhemies tällä selonteolla me voimme vastata korjausvelan kasvuun me voimme toivottavasti vastata liikenteen investointihaasteisiin ja me toivottavasti me saamme yli hallituskausien menevää liikennesuunnittelua suomeen nykyistä

arvoisa rouva puhemies suomi on iso maa jotta voimme elää täällä hyvin on ihmisten ja tavaroiden liikkumisen oltava sujuvaa kohtuuhintaista ja vähäpäästöistä vasemmistoliitto kannattaa yli vaalikausien ulottuvaa suunnittelua koska liikennejärjestelmän kehittäminen on pitkäjänteistä puuhaa niin poliittiset heilahtelut eivät saa sitä estää yli vaalikausien ulottuvassa suunnitelmassa on sekin hyvä puoli etteivät hallitusten sisäiset tai ministeriöiden väliset hankaukset pääse turhaan hidastamaan liikennejärjestelmän kehittämistä näin ainakin haluan uskoa hieman vielä kysymysmerkiksi jää miten kerran vaalikaudessa tapahtuva justeeraaminen tulee käytännössä toimimaan onko kaksitoista vuotinen suunnitelma sittenkin vain nelivuotinen toisaalta tarvitsemme nopeaakin reagointikykyä jos jollain alueella syntyy ennakoitua enemmän toimeliaisuutta tai elinkeinoelämämme rakenteet muuttuvat kuten esimerkiksi uudessakaupungissa ja äänekoskella olemme nähneet siksi emme saa itsekkäästi hirttäytyä vain tehtyyn suunnitelmaan vaan reagointikykyä pitää olla muuttuvissa tilanteissa haluamme myös selkeän investointisuunnitelman raideliikenteen kehittämiseen junalla pitää päästä liikkumaan nopeasti ja kohtuuhintaisesti niin ihmisten kuin tavaroiden tämä ei tapahdu vain pilkkomalla ja kilpailuttamalla vaan korjaamalla rataverkko kuntoon suomeen tarvitaan lisää raidekapasiteettia ja ratapihojen turvalaitteiden nopeaa ajantasaistamista arvoisa puhemies tässä selonteossa on huomioitu kiitettävästi ilmastonmuutos ja suomen eri alueiden huomioiminen ne ovat vasemmistoliitolle tärkeitä asioita samat ratkaisut eivät sovi kaikille kaupungeissa on aivan erilaiset mahdollisuudet joukkoliikenteelle kuin haja asutusalueilla on hienoa että selonteossa tunnistetaan liikenteen merkitys koko yhteiskunnan kehityksessä pitkän aikavälin investointien takaisinmaksuajasta ja etenkin yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamisesta on todella tärkeä uusilla raiteilla moottoriteillä silloilla tai satamilla tavoitellaan aina jotakin yhteistä hyvää on se sitten ilmastonmuutoksen hillintä syrjäseutujen nuorten koulumatkat työssäkäynnin helpottaminen tai teollisuuden kuljetusten nopeuttaminen näitä tarvitsee arvioida pitkäjänteisesti jotta voimme tehdä päätökset siitä millaisen suomen me haluamme tässä kohtaa selonteko viisaasti ymmärtää että liikenneinvestoinnit ovat panostusta tulevaisuuden hyvinvointiin arvoisa puhemies on selvää että ilmastonmuutoksen hillitsemisen tiukan aikataulun tiukan aikataulun takia ensin täytyy tehdä nopeat ja vaikuttavat toimet se tarkoittaa kaupunkien liikennejärjestelmän muutosta joukkoliikenteen tukea tukea mahdollisesti ruuhkamaksuja suurille kaupunkiseuduille ja sähkö ja kaasuautojen lataus ja tankkausverkoston kattavuutta ilmastopolitiikan maksajiksi eivät saa joutua pieni ja keskituloiset joille verojen ja maksujen korotukset täytyy kompensoida muussa verotuksessa on yhtä selvää että suomen kokoisessa maassa tarvitaan suuria liikenneinvestointeja me haluamme pitää koko maan yhteydet kunnossa ja väylät julkisessa omistuksessa ja avoimessa hallinnassa selonteossa esitetään kolme erilaista skenaariota liikennejärjestelmän rahoitukseen perusväylänpitoon tarvitaan vähintään yksi pilkku kolme miljardia sekä lisää rahaa kehittämishankkeille vaihtoehtoisten hankekohtaisten voidaan myös arvioida ja se tulee olemaan välttämätöntä sain varajäsenenä seurata tämän suunnitelman valmistelua työryhmässä olen osaltani tyytyväinen lopputulokseen mutta hieman hitaalta tuntuu liikkeellelähtö onneksi käsitykseni mukaan virkamiehet ovat kuitenkin jo työn touhussa ja ensi vaalikaudella saadaan ensimmäiset suunnitelmat hyväksyttyä saamme olla tyytyväisiä kansanvallan rooliin suunnitelman laadinnassa kun suunnitelmaa

ovat mukana kaikki eduskuntapuolueet ja suunnitelma tuodaan selontekona eduskunnan käsittelyyn voidaan valmistelua pitää riittävän demokraattisena

ärade talman arvoisa puhemies maamme liikennejärjestelmän yleisistä tavoitteista on olla samaa mieltä liikennejärjestelmän tulee edistää suomen kilpailukykyä perustua ratkaisuihin jotka ehkäisevät ilmastonmuutosta ja turvata alueiden elinvoimaisuus aivan kuten selonteossa sanotaan

arvoisa puhemies liikenteessä liikkuvat odottavat että suomi yrittää tosissaan korjata korjausvelan ihmiset haluavat ensisijaisesti että olemassa olevat liikenneväylät ovat kunnossa ja toimivia tässä on myös syytä painottaa sitä että myöskään alemmanasteista yleistä tieverkkoa ei saa laiminlyödä alemmanasteinen tieverkko on tärkeä sekä ihmisille että raaka ainekuljetuksille ihmiset ärsyyntyvät jos yksi ylimääräinen autokorjaamokäynti vuodessa johtuu tievaurioista siksi ruotsalaisen eduskuntaryhmän on helppoa tukea tulevaisuuden liikennejärjestelmää koskevaa skenaariota jossa perusväylänpidon rahoitusta lisätään reippaasti

arvoisa rouva puhemies vaikutusarviointi on tärkeä väline vaikutusarviointien tulisi selvästi ja ymmärrettävästi mitata miten valitut ratkaisut maksavat itsensä takaisin ja hyödyttävät yhteiskuntaa

arvoisa rouva puhemies valtioneuvoston selonteko liikennejärjestelmäsuunnitelmasta on tervetullut ja odotettu asiakirja tarvitsemme pitkäjänteisyyttä ja yli hallituskausien ulottuvaa suunnitelmallisuutta kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä pitää selontekoa ja sen tavoitteita kannatettavina hyvät suunnitelmat eivät kuitenkaan yksin riitä ehdotetut toimenpiteet pitää pistää käytäntöön liikennejärjestelmäsuunnitelman keskeisiä tavoitteita pitää kiirehtiä toimivalla liikennejärjestelmällä on suuri vaikutus maamme elinkeinoelämän menestykseen ja maamme kansainväliseen kilpailukykyyn tunnin juna konseptia tulee kehittää työmatkaliikenteen helpottamiseksi tavoitteiden saavuttaminen vaatii merkittäviä investointeja raideliikenteen osalta aivan keskeisessä asemassa on pääradan kehittäminen tarvitsemme nopean ja luotettavan yhteyden pääkaupunkiseudulta tampereelle ja siitä pohjoiseen ouluun pääradan matka aikojen lyhentämisellä on suuri merkitys maamme elinkeinoille ja niille kolmelle miljoonalle suomalaiselle jotka elävät radan tuntumassa pääratahankkeelle olisi pitänyt saada suunnitteluraha jo tämän vuoden budjettiin alueellisen tasapainon säilyttäminen edellyttää myös itäradan ottamista tarkasteluun erityisesti kouvolasta eteenpäin tiehankkeista keskeisimpiä on myös valtatie kolmen parantaminen tällä hetkellä valtatie kolme on hyvin pitkään korjausta odottanut heikko lenkki tulppa maantieverkostossamme

ole puoluepolitiikkaa eivätkä aluepolitiikkaa kestävät ratkaisut ottavat huomioon koko suomen ja kaikkien suomalaisten tarpeet kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä on sitoutunut lisäämään määrärahoja perusväylänpitoon ja löytämään rahoitusratkaisuja keskeisten liikennehankkeiden toteuttamiseen arvoisa puhemies selonteossa nostetaan esille ilmastopolitiikan suunnitelman mukaiset tavoitteet liikenteen päästöjen pudottamiseksi päästöjen puolittaminen vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä ja päästötön liikenne vuonna kaksituhattaneljäkymmentäviisi ovat kovia tavoitteita niiden saavuttaminen ei ole yksinkertainen harjoitus tavoitteet ovat kovia ja niitä kohti pitää suunnata on kuitenkin huomioitava että suomi on iso ja harvaan asuttu maa erilaiset liikkumismuodot myös henkilöautot ovat välttämättömiä monelle suomalaiselle jopa helsingissä oma auto on monelle välttämätön oman arjen pyörittämisen ja työnteon kannalta nykyisellään julkisen liikenteen hintataso ei vastaa eurooppalaista keskitasoa julkisen liikenteen käytettävyys ja saavutettavuus ovat myös monin paikoin puutteellisia julkisen liikenteen kehittämiseen tarvitaan selkeästi lisäpanostuksia arvoisa puhemies toimiva liikennejärjestelmä pitää sisällään tiet rautatiet vesiväylät lentoliikenteen sekä liikenteen eri palvelut tarvitsemme pitkäjänteisyyttä liikennejärjestelmän kehittämisessä ihmisten ja elinkeinoelämän tarpeet on huomioitava kattavasti ilmasto ja ympäristötekijät on niin ikään otettava huomioon näin voidaan rakentaa tulevaisuutta kestävällä tavalla

no niin siellä on debattihalukkuutta aloitetaan nyt vaikka edustaja heinosesta debatti
rouva puhemies kiitos hyvistä puheenvuoroista ja kiitos myös ministerille tämä kaksitoista vuotinen suunnitelma ajattelu on kyllä erittäin tervetullutta meidän pitää nähdä kauemmaksi tätä kokonaisuutta ja ajatella yhtenäisiä liikkumisen ja kulkemisen ketjuja radat tiet saattoliikenne tämä kokonaisuus niin että ihmiset pääsevät liikkumaan sujuvasti mutta myös tavarat ja ja kaikki muu on pystyttävä myös näkemään kauemmaksi teknologian kehittymistä ja se on ehkä se mikä eniten

esille myös autoveron joka on itse asiassa rajoittamassa meidän autokannan uudistumista kaikista pahiten ja se olisi myös tehokkain keino uudistaa meidän

puhemies kiitoksia myös ministeri bernerille tämän parlamentaarisen työryhmän johtamisesta ei se ihan helppo nakki ollut mutta maalissa ollaan tältä osin kuitenkin arvoisa puhemies kysymyshän on poliittisen tahtotilan muodostamisesta ja tällä suunnitelmalla tullaan tulevaisuudessa sitä tahtotilaa määrittelemään ei neljäksi vuodeksi vaan kahdeksitoista vuodeksi ja luomaan prosessi joka kulkee koko ajan eteenpäin siihen tarvitaan sitten tietystikin sitä rahoitusta tämä yksi pilkku kolme miljardia perusväylänpitoon ilman muuta tarvitaan plus myös tietystikin kehittämismäärärahat onko se vai miljardin euron taso keskustan ryhmä ja keskusta on kyllä valmiina tukemaan sitä että haetaan todella muitakin kuin näitä näitä hankeyhtiömalleja jotta sitä uutta rahoitusta saadaan onko se se sitten infra oytä taseyhtiötä vai mitä mutta ilman tätä meidän keltainen kirja ei tule antamaan vastausta niihin liikennepoliittisiin haasteisiin jotka kuitenkin ovat ihmisten liikenteen elinkeinoelämän saavutettavuuden ja myös liikenneturvallisuuden kannalta aivan välttämättömiä

rouva puhemies todellakin on hienoa että tällainen järjestelmäsuunnitelma on nyt tehty mutta kysyisin kun tiedämme valtiovarainministeriön kankeuden voiko tämä valtakunnallinen suunnitelma kaatua naiiviuteensa siinä mielessä että maakuntien edustajat kuitenkin aina vain edelleen ja edelleen tappelevat verissä päin siitä minne sitä rahaa annetaan että käykö sitten kuitenkin niin että taas joku hallitus korjaa elikkä pyyhkii yli edellisen hallituksen hankkeita tämä on se vaara nimenomaan jos eivät liikennemäärät edes riitä kriteeriksi sekään ei tunnu riittävän kun esimerkiksi kolmostie tampere pohjanmaa välillä on edelleen ilman rahaansa vaikka se on läntisen suomen pääväylä sitten taas kun puhutaan muusta kuin liikenteen määristä elikkä elinkeinotoiminnasta niin silloinhan meidän pitäisi rahoittaa myös pohjois suomea ja muun muassa matkailuteitä ja niin edelleen miten tämä yhtälö ratkaistaan jos sitä rahaa ei ole tarpeeksi tässä on juuri se vaara että vaikka tämä on hyvä hanke se kaatuu tähän sitten taas jälleen kerran sen takia me tarvitsemme myös väyläyhtiön joka saa markkinaehtoista rahaa ja sijoituksia tarvitaan eläkeyhtiöiltä ja ja myöskin muilta yksityisen sektorin toimijoilta

arvoisa rouva puhemies omalta puoleltani ja kokoomuksen puolesta haluan kiittää kaikkia puolueita ja niitä henkilöitä jotka osallistuivat ja tietenkin erityisesti ministeri berneriä joka puheenjohtajana sitten veti maaliin nämä näen itse samalla tavalla kuin edustaja rossi että kyllähän tämä on ikään kuin tietynnäköinen poliittinen tahdonilmaus että suomessa pystytään yksissä tuumin rakentamaan pitkäjänteistä suunnitelmaa sille miten eri alueita suomessa tullaan kohtelemaan nimenomaan liikennepolitiikan näkökulmasta itse ajattelen sillä tavalla että suomessa on neljä suuraluetta pohjoinen länsi etelä ja itä ja kaikilla on omat tarpeensa ne ovat hieman erilaisia mutta ne pitää ottaa huomioon koska on erittäin tärkeätä että teollisuudelle yrittäjille ja ihmisille annetaan signaali siitä

arvoisa rouva puhemies todellakin tämän kaksitoista

työryhmässä sain itsekin olla mukana ja kiitän siitä ilmapiiristä ja siitä yhteistyökyvystä mistä saimme yli puoluerajojen

tuossa työryhmässä nauttia nythän tuo työryhmämme tuotos on sisällytetty tähän selontekoon josta olemme kovin yksimielisiä ja sopu on tämän osalta käsin kosketeltavaa siksi vähän ihmetyttää tässä käydyssä keskustelussa se miksi osa kollegoista on kokenut tämän yhteisen selonteon yhteydessä tarvetta harrastaa suoraan puoluepolitiikkaa ja luoda näin eripuraa ilmastonmuutoksen hillintä ja suomen kilpailukyvyn edistäminen olivat ne tärkeimmät kaksi päämäärää tässä

ja me näimme vahvasti tuossa yhteisessä työssämme että päämäärät tukevat toisiaan eivätkä kilpaile keskenään sisältäen ristiriitaa

arvoisa puhemies tietysti parlamentarismia pitää korostaa mutta siitä huolimatta ympäristösyistä näen tulevaisuuden sinisenä

moni otti puheenvuorossaan kantaa siihen miten tämä maksetaan maksetaan ja siinä yhteydessä lienee väistämättä todettava että melkein yhdessä tuumin lähestulkoon kaikki sanovat että autoverosta on luovuttava toiset luopuisivat nopeammin toiset hitaammin mutta kaikki näkevät ongelmana autokannan uudistumisen yhteydessä jos me katsomme nykyverotusmallia niin tässähän häviäjänä ovat pienituloiset suurperheet jotka asuvat haja asutusalueella ja tarvitsevat sen auton ne joutuvat nykymallissa maksajiksi kokonaisuudistus on tehtävä niin että maksutaakka ei koidu sinne haja asutusalueelle sille suurperheelle jolla ei ole varaa uuteen autoon

rouva puhemies täällä on puhuttu näistä uusista rahoitusmalleista ja perussuomalaiset esittivät vaihtoehtobudjetissaan uuden rahoitusmallin uusille suurille liikennehankkeille kyseessä oli siis laki jossa jokainen eläkevakuutusyhtiö velvoitettaisiin sijoittamaan viisi prosenttia rahastojensa varoista liikennerahastoon tämä raha käytettäisiin päätie ja rataverkon parantamiseen vuoteen kaksituhattakaksikymmentäviisi mennessä ideana tässä mallissa ei ole työeläkekassojen varojen kähveltäminen sillä valtio maksaisi eläkelaitoksille kohtuullisen koron pääoman sijoittamista kohdennettaisiin kotimaiseen infraan ulkomaisien sijoituksien sijaan kysyisin oikeastaan ministeriltä oletteko tutustunut tähän perussuomalaisten esittämään malliin ja oletteko huomannut miten loistava idea tämä on

on sanottu että ihmisten asumisen ja yritystoiminnan kannalta liikenne on tärkeätä mutta koskaan se ei ole ollut niin tärkeätä kuin se on tänä päivänä todella pitää kiittää että liikenneministeri berner on leijonan lailla taistellut tällä vaalikaudella liikenteen rahoituksen uudistamiseksi missä sitten asuu se konservatismi sanonkin suoraan se asuu valtiovarainministeriössä ja siellä johdossa me olisimme jo pitemmällä jos ei olisi niin vanhoillista se budjetointitekniikka mitä siellä on me emme yksin budjettirahoituksen kautta pääse liikkeelle vaan tarvitaan hankeyhtiöitä ehkä siitäkin eteenpäin nyt on aika aika laittaa valtiovarainministeriökin järjestykseen näissä asioissa ja olemme talkoissa mukana arvoisa puhemies tiedustelen kuinka nopeasti näitä hankeyhtiöitä voidaan saada nyt liikkeelle se olisi erittäin tärkeätä arvoisa rouva puhemies

kaksitoista vuotta on pitkä aika etenkin teknologian kehittymisessä mutta toisaalta jos me katsomme vaikka suomen ajoneuvokantaa henkilöliikenteessä

minä vielä vielä erikseen pyytäisin että jos ministeri avaisi hiukan sitä miten olette suunnitelleet käytännön tasolla että jatkossa yhteensovitetaan näitä intressejä joita nyt selonteossakin esiteltiin eli ilmastonmuutoksen torjuntaa kilpailukyvyn edistämistä ja alueiden elinvoiman ja saavutettavuuden turvaamista

arvoisa

puhemies haluan kiittää tätä parlamentaarista työryhmää tästä työstä joka on todellakin yli hallituskausien menevä suunnitelma tässä on katsottava niin elinkeinoelämän kuin myöskin yksittäisten tielläliikkujien tarpeita ja totta kai niin kuin täällä monessa puheenvuorossa on tuotu esille ennen kaikkea myös ilmastonäkökulmaa infran rahoitus tarvitsee varmasti uusia avauksia ja täällä on moitteita annettu valtiovarainministeriön suuntaan siitä että että jarrumiehinä siellä tunnutaan olevan teknologia ehtii varmasti myöskin kahdentoista vuoden periodilla moneen kertaan uusiutua ja parantua joten välttämättä meidän ei kaikissa suunnitelmissa pidä lukkiutua siihen mitä tällä hetkellä on vaan asiat pystyvät kyllä aika tavalla muuttumaan kahdentoista vuoden periodilla

ovat kuitenkin tämän maan elinvoimaisuuden tae arvoisa
arvoisa rouva puhemies itse olisin ryhmäpuheenvuoron käyttäjänä toivonut että oltaisiin keskitytty varsinkin ryhmäpuheenvuorokierroksella tähän selontekokeskusteluun mutta arvoisat kollegat haluan teille vielä tässäkin kohtaa tähdentää että sdpn ilmastopoliittisessa linjapaperissa

me tuemme smart energy energy transition hankkeessa esitettyä

vähä tai nollapäästöisen auton tavoitetta vuodelle kaksituhattakolmekymmentä

en yksinkertaisuudessaan ymmärrä miten tuosta lauseesta saa yhtälöksi julkisuudessa olleen tarinan että me puolueena vaadimme nopealla aikajänteellä liikenteeseen seitsemääsataaviittäkymmentätuhatta sähköautoa tätä tarinaa jatkettiin täällä salissa tänään ja nyt tässä kohtaa haluan kertoa teille että se ei pidä paikkaansa jos luette tämän ilmastopoliittisen ohjelmapaperin niin te näette sieltä että me tuemme nolla ja vähäpäästöisen liikenteen kohdalla yhtä lailla myös hybridejä kaasuautoja ja biopolttoaineita vaikka vaalit ovat lähellä vaalikiima näissä asioissa voisi olla minun mielestäni jossain realismissa

arvoisa puhemies minäkin kiitän ministeriä ja tätä työryhmää joka on tehnyt hyvää työtä hieman jään miettimään onko tämä

tämän eteenpäinviennissä liiankin raskas tähän sidotaan hirveän paljon voimavaroja eri tasoilla mutta ehkä se näin vaatii tärkeintä on että parlamentaarinen työ on mukana ja eduskunnan tahto tulee lopulta esille tähän liittyy helposti se ongelma että tällaisesta suunnitelmasta tulee hyvin jäykkä jos esimerkiksi johonkin sadan kilometrin päähän erämaahan tulee kaivos niin silloin tarvitaan nopeasti liikenneyhteydet sekä sekä maantie että rautatieyhteydet ja tämäntapaisiin tilanteisiin pitää pystyä varautumaan sitten näitä rahoitusmalleja pitää rohkeasti kyllä lähteä nyt ajamaan eteenpäin
arvoisa puhemies kiitos ministerille ja kiitos muillekin hyvistä puheenvuoroista itse haluaisin lyhyesti muistuttaa pohjoismaisesta ja globaalistakin yhteydestä tästä esimerkkinä on se kuinka mo i ranan satamajohtaja norjassa tuulettaa vaasa uumaja yhteyden uutta ympäristöystävällistä tehokasta laivaa itse olen ollut monessa hankkeessa mukana merenkurkun neuvoston kautta jossa olemme norjalaisten ja ruotsalaisten ystävien kanssa myös miettineet kuinka rakennetaan parempia yhteyksiä ruotsin läpi atlantin rannikolle asti toivon siis että jatkossa huomioidaan myös teollisuutemme sekä eri alueiden kytkökset muihin pohjoismaihin ja myös muihin kansainvälisiin tavara ja arvovirtoihin mietin koillisväylää kiinan uutta silkkitie strategiaa

arvoisa rouva puhemies tuossa ryhmäpuheenvuorokierroksella olin havaitsevinani kyllä hyvin laajaa ja hyvää yhteisymmärrystä tälle selonteolle ja sitä ilolla tervehdin tämä on pitkä ja haasteellinen työ ollut ministerille vetää ja toisaalta tässä katsotaan todellakin nyt kahdentoista vuoden päähän tulevaisuuteen siksi on tärkeää että täällä salissa nyt on hyvä laaja yhteisymmärrys että tätä asiaa viedään yhdessä yhdessä eteenpäin totta kai tässä on haasteita ja itsekin näen niin että tämä rahoitusyhtiön perustaminen on se isoin kysymys ja jos tässä niin kuin täällä salissa vallitsee hyvä yhteisymmärrys niin siinä on mahdollisuuksia edetä täällä on esitetty tämän valtiovarainministeriön näkökulman duubiona että se on se suurin tulppa näin itsekin koen tällä hetkellä että siihen suuntaan meidän pitää sitä valmistelutyötä jatkaa että sen tahon kanssa päästäisiin siinä asiassa

perusväylänpidon rahoituksen pitkäjänteisyydestä huolehtiminen hallituskausien jokaisella vuodella tästä eteenpäin yksi selkeä huomio on että rahoituksen pitää lisääntyä ja sitä ei voida vähentää ja sen vuoksi on tärkeää että arvioidaan mahdollisuuksia vaihtoehtoisten rahoitusmallien käyttöönotolle muun muassa näiden hankeyhtiöiden muodossa

arvoisa puhemies pohjalla on tosiaan kaikkien tunnustama korjausvelka ja tämä hallitus on nyt ottanut sen ikään kuin haltuun mutta samaan aikaan on todettava myös se että hankkeisiin on sitten tullut investointivelkaa kun otetaan huomioon se että liikenne on todella monimuotoista ja ja jokainen niistä muodoista vaatii omia panostuksiaan jos otetaan raideliikenne esimerkiksi niin paikallisliikenne tarvitsee tietyn infran pitkän matkan nopeat henkilöliikenteet tarvitsevat tarvitsevat oman oman näkökantansa ja tilansa missä ja samaan aikaan kun tavaraliikenne liikkuu siellä samoilla raiteilla niin havaitaan että pelkästään raideverkkoa pitää kehittää monelta eri näkökantilta ja tässä on suuria haasteita kokonaisuus tulee ottaa huomioon
arvoisa rouva puhemies kiitos että minäkin ryhmäpuheenvuoron pitäjänä saan toisen puheenvuoron olisin halunnut nostaa esille vielä pääradan tilannetta siis helsingin ja tampereen välinen osuushan on suomen kirkkaasti vilkkaimmin liikennöity rataosuus ja sillä on päivittäin haasteita kapasiteetti on aivan liian liian pieni siinä kuitenkin junaliikenne pääkaupunkiseudun ja pohjanmaan keski suomen ja satakunnan välillä kulkee tampereen kautta pääradalla ja tampereen kautta helsinkiin kulkee suuri osa koko suomen rataliikenteestä niin kuin sanottu kapasiteetti tällä osuudella on aivan aivan liian pieni ja olisinkin kysynyt nyt ministeriltä voisitteko ajatella että näitä suunnitelmia ja toteutuksia voitaisiin tehdä jotenkin nopeutetussa tahdissa koska suunnitelmat vievät pitkään ja toteutus vie pitkään mutta on mahdollista myös miettiä nopeutettuja vaihtoehtoja voin kyllä kertoa myös omasta melkein päivittäisestä kokemuksestani että parannukset ovat todella tarpeen sillä välillä

keskittyä suomalaiseen liikenteeseen mutta mitä tulee päästöihin niin tuo tavoite seitsemänsataatuhatta sähköautoa kaksituhattakolmekymmentä mennessä on ylioptimistinen ja todellakin riittävätkö koboltti ja litiumvarat onko se eettisesti oikein että lapset sitä kaivavat kongossa ja mihin on unohtunut biodiesel mihin on unohtunut biokaasu jota suomessa voidaan tuottaa jotenkin tämä keskustelu on harhautunut väärille raiteille siinä mielessä ennen kaikkea auton hankinnan verottamisesta luopumalla voidaan vaikuttaa autokannan ikään ja ja tämän pitäisi näkyä myös seuraavassa hallitusohjelmassa toivon mukaan
annan vielä viisi vastauspuheenvuoroa ja sen jälkeen annetaan ministerille vastauspuheenvuoro ja katsotaan sitten mikä on

arvoisa rouva puhemies tämän keskustelun tarkoitus on pohtia pitkäjänteistä suunnitelmaa ja ainakin itse tarkoituksella tarkoituksella pidättäydyn ottamasta kantaa mihinkään yksittäiseen hankkeeseen totean vain sen että joka puolella maata on tärkeitä hankkeita niin ihmisten kannalta teollisuuden kannalta kuin yrittämisen ja yritysten kannalta mutta kannattaa ehkä rauhoittua ennen vaaleja ettei lähde vaatimaan itselle kaikkea niitä tarpeita on muuallakin päärata on tarpeellinen turun tunnin juna itäradat ja kaikki eikä unohdeta kumipyöräliikennettä ja nämä pitää maltilla ja parlamentaarisesti hoitaa minä pidän suurena voittona sitä että täällä on maininta parlamentaarisesta ohjausryhmästä joka lähtee myös vaalien jälkeen toimimaan ja sitten arvioidaan koko maan tarpeet yhdellä kertaa ja tehdään pitkäjänteinen suunnitelma

arvoisa rouva puhemies edustajakollega eestilän arvokkaasta puheenvuorosta on helppo jatkaa kenties minun viimeinen puheenvuoroni tähän aiheeseen haluan tässä lopuksi painottaa että tässä kaksitoista vuotisessa liikennejärjestelmän työstämisessä on äärimmäisen tärkeää olla tavoitteena ja ja myös tekona se että väyläverkosta huolehditaan aivan koko maassa ei niin että tehdään siltarumpupolitiikkaa ja jo nyt huudellaan siitä mille alueelle mitäkin hankkeita

kaikki ratkeaa lopulta siinä miten puolueet kunnioittavat suunnitelmaa ja parlamentaarista työtä

mikä on oikea balanssi hallitusohjelman

ja ja tämän liikennejärjestelmäsuunnitelman välillä elikä työ jatkuu seuraavalla vaalikaudella

puhemies kyllä ylivoimaisesti tärkeintä on se että me katsomme elinkeinoelämän tarpeet ensimmäisenä ja sitten se palvelee samalla ihmisiä tässä yhteydessä ei todellakaan ole syytä yksittäisiin hankkeisiin mennä mutta otan esimerkin kuitenkin vaajakosken kohdasta jossa menee nelostie ysitie kolmetoista tie ja kaksikymmentäkolme tie eli neljä valtatietä joista yksi on eurooppa tie siinä on sellainen pullonkaula jossa viikoittain tulee seisottua ruuhkassa siellä on raskas liikenne siellä on kevyt liikenne siellä on paikallisliikenne kaikki seisovat se on valtava kustannus kansantaloudelle kun kallis kalusto seisoo paikallaan tai etenee hitaasti miehet ajavat autoa ja työajat ajoajat menevät ohi ja muuta tällaista kyllä tällaiset kohdat pitää ottaa vakavasti ja pitää saada poistettua meidän tieverkosta muualla suomessa ei todellakaan ole sellaista paikkaa kuin on vaajakoskella kun on neljä valtatietä samassa

arvoisa rouva puhemies haluan vielä omassa puheenvuorossani nostaa tuon rautateiden merkityksen suomelle niin kuin täällä on kuultu elinkeinoelämä on yksi tärkeä mittari sille miten niitä on eli raideliikenteen suomessa suomessa todellakin tämä helsinki tampere väli on se ensimmäinen korjattavissa oleva ruuhkautuva väli ja sen kuntoon saattaminen auttaa liikennettä niin itään kuin länteenkin kun se pullonkaula saadaan siitä korjatuksi siinä tulevat elinkeinoelämän tarpeet ja sillä lailla myös henkilöliikennetarpeet totta kai sitten tulevat itäradat ja nämä turun radat välittömästi sen jälkeen toinen tärkeä asia tässä selonteossa on minusta se että kiinnitetään huomiota polttoaineratkaisuihin eikä keskitytä välttämättä yhteen vaan on biodieseliä ja biokaasua niin kuin tässä muun muassa

kotimaista energiaahan siinä pitäisi pystyä painottamaan ja kehittämään ja siinä tämän jakeluvelvoitteen kehittäminen on minun mielestäni yksi tärkeä ratkaisu
sitten viimeinen puheenvuoro edustaja jalonen ja sen jälkeen ministeri
arvoisa puhemies yksi asia mistä tässä ei ole vielä sanottu on liikenne ja viestintävaliokunnan se toinen puoli elikkä viestintäpuoli viisi g verkko on kovaa vauhtia vauhtia kehittymässä ja liikenteen väheneminen on yksi asia mikä on sinänsä positiivista jos se tehdään etätyön mahdollistamisen kautta eli nämä viestintäpuolet on myös otettava huomioon totean tähän väliin tallinnan tunnelista ja muista isommista hankkeista että ne eivät budjettiin tule mahtumaan ja budjetista niitä ei ei yksinomaan voi ajatella rakennettavan korjausvelka on se ensimmäinen ja sitten pitää kehittää avoimesti tätä kokonaisuutta mikä tässä on nimenomaan viestinnästä eri liikennemuotoihin joukkoliikenteen kehittäminen maas keinoin ynnä muuta ynnä muuta me olemme liikenteen parissa semmoisessa muutoksessa että

ja tämän debattiosuuden päättää ministeri berner viisi minuuttia

rouva puhemies haluan kiittää kaikkia eduskuntaryhmiä tästä yhteisestä työstä jota olemme tehneet parlamentaarisessa työryhmässä hyvässä hengessä luottamuksellisesti ja eteenpäin katsoen kaksitoista vuotinen liikennejärjestelmäsuunnitelma nojaa lainsäädäntöön ja sitä myötä siitä syntyy myös velvoittava työkalu toivon myöskin että kaikki eduskuntaryhmät sitoutuvat jatkossakin parlamentaarisesti

entistä enemmän tehdä yhteistyötä integroitua toisiinsa syöttää toisilleen liikennettä liikenteen merkittäväksi tekijäksi on tullut myöskin kaikki se data ja tieto joka siihen liittyy teknologinen kehitys ja samoin myöskin se miten me ohjaamme liikennettä ja miten me huolehdimme liikenteen sujuvuudesta ja priorisoinneista tällä kaudella olemme merkittävästi panostaneet näiden olosuhteiden luomiseksi me olemme panostaneet siihen että meidän liikenteenohjauksemme tulee olemaan ensiluokkaista uutta ja integroitunutta ja huolehtii siitä että meidän neljä liikennemuotoamme toimivat entistä enemmän yhteen samanaikaisesti me olemme uudistaneet laajasti meidän lainsäädäntöämme oikeastaan kaikissa mahdollisissa suurissa kokonaisuuksissa olemme valmistautuneet teknologian muutokseen olemme myöskin valmistautuneet siihen että meillä on suomessa edellytyksiä synnyttää parempaa tuottavuutta mutta myös parempia yhteyksiä se mitä me vielä tarvitsemme on suunta ilmastonmuutoksen osalta ja myöskin se miten me ratkaisemme infran rahoituksen kestävällä pohjalla nämä asiat eivät ole toisiaan vastakkain vaan ne tukevat toisiaan mutta ne edellyttävät sinänsä sen että teemme siinä välimaastossa arvovalintoja valintoja siitä miten ihmisten liikkuminen on kestävää miten me huolehdimme elinkeinoelämän kustannuksista ja logistiikan kustannuksista ja samalla myöskin siitä miten me luomme ennustettavuutta meillä on valtavasti luotu työkaluja tällä tällä kaudella ja nyt oikeastaan seuraavalla kaudella on aika toimeenpanna tämä tarkoittaa myöskin sitä että meidän täytyy avoimesti katsoa kaikkia niitä avauksia joita tulee liikenteen rahoituksen edistämiseksi meillä on sinänsä ollut mahdollista löytää yhteistä tahtotilaa suurten raidehankkeiden osalta

näkemys hankeyhtiöistä on meille yhteinen ja me pystymme siltä osalta liikkumaan eteenpäin meillä on yhteistä tahtotilaa myöskin korjausvelan suhteen ja perusväylänpidon tason nostamisen osalta tässä toivon että kaikki eduskuntaryhmät pitävät omista sitoumuksistaan kiinni ja toivottavasti pystymme vielä tällä kaudellakin vaalien jälkeen nostamaan perusväylänpidon tasoa siihen mihin se on luvattu nyt alkuvuodesta meillä on sata miljoonaa käytettävissä ja vielä kaksisataa miljoonaa tälle vuodelle tarvitaan sitten on kysymys siitä miten me ratkaisemme meidän investointivelkaa miten me huolehdimme siitä että se noin kolmekymmentäviisi viiva viisikymmentäkuusi miljardia jota meillä eri arvioiden mukaan on suomessa investointivelkaa rahoitetaan se ei tule olemaan mahdollista ilman uusia rahoitusmalleja ja silloin me emme puhu pelkästään siitä miten työeläkeyhtiöt yksityinen sektori tai eu monet näistä eivät ole tämäntyyppiselle rahoitukselle kelvollisia vaan me puhumme siitä että me tarvitsemme uusia kiertoliittymiä me tarvitsemme ohitusteitä me tarvitsemme uusia yhteysvälejä me tarvitsemme raiteita jotka tarvitsevat sähköistystä ja nopeutusta ja näiden hankkeiden me tarvitsemme ratkaisun se edellyttää verotuksen uudistamista ja se edellyttää myöskin avointa keskustelua siitä voimmeko siirtyä omistamisen verottamisesta käytöstä maksamiseen nämä ovat valintoja joilta ei nyt kannata sulkea ovia kannattaa katsoa miten näiden osalta löydetään sellaista mikä samalla tukee meidän ilmastotavoitteita ja myöskin kytkeytyy suoraan infran rahoitukseen tässä teillä on käsissänne kaikki edellytykset ja uskon että tämä parlamentaarinen työryhmä se työskentely jota olemme siellä tehneet tämä loppuraportti ja nyt teillä käsissänne oleva selonteko antaa eväitä sille että seuraavalla kaudella pystytte jatkamaan ja katsomaan hyviä ratkaisuja eteenpäin ja luotan siihen että tämä työ kantaa myöskin pidemmälle kiitos vielä kerran tästä yhteistyöstä kiitoksia myöskin tästä kaudesta ja toivon että tällä tiellä pääsemme eteenpäin ja sen viisi g n osalta edustaja jalonen

rouva puhemies yksi syy siihen että meillä sekä perusväylänpitoon kohdennettu budjettirahoitus että kehittämishankkeisiin kohdennettu budjettirahoitus on pieni on tietenkin se että meidän valtion taloudellinen tilanne ei ole ollut riittävän hyvä jotta me olisimme voineet infraan satsata kansantalouteen suhteutettuna saman verran ruotsi se on ymmärrettävää kun sama raha kilpailee sosiaali ja terveydenhuollon kanssa ja monen muun tärkeän budjettimenon kanssa nämä suomi ruotsi maaottelut herättävät aina kiinnostusta tai ainakin menneisyydessä herättivät kiinnostusta ja nyt kun katsoo verotusta ja liikenneinfraan kohdistuneita investointeja niin aika mielenkiintoisia taulukoita löytyy netistä tässä on vuodelta kaksituhattakuusitoista taulukko jossa todetaan että suomi verottaa liikennettä kahdeksalla miljardilla ruotsin vastaava luku on yhdeksän pilkku kuusi miljardia jos me suhteutamme tämän kansantalouteen niin suomi verottaa liikennettä lähes kaksi kertaa enemmän kuin ruotsi se on minun mielestäni siinä mielessä ongelma että kun pyörät pitäisi pitää pyörimässä ja talouden pyörät ennen kaikkea pitää pyörimässä niin mitä kalliimpaa liikenne on ja mitä kalliimpaa on liikkuminen sitä enemmän tavallaan kansantalouden tuottokyky heikkenee tämä on jotenkin hankala tilanne ja budjettikirjan kautta pääse eteenpäin kun ruotsi sijoittaa verotetuista tuloista noin viisikymmentä prosenttia perusväylänpitoon tiestöön ja rautateihin niin suomella tämä luku on parikymmentä prosenttia mutta se selittyy sillä että ruotsissa kansantaloudella menee paremmin siellä vaihtotase on kuusi viiva kahdeksan prosenttia bruttokansantuotteesta meillä se oli pitkään negatiivinen koko tämän kaksituhatta luvun nyt se on päässyt positiiviseksi viime kädessä näissä liikennehankkeissa aina kuitenkin kohdataan työmarkkinoiden toimivuus viennin vetäminen ja se kuinka paljon tähän maahan tulee nimenomaan viennin kautta rahaa jos meillä ei ole rahaa niin me emme pysty kehittämään näitä infrahankkeita niin kuin meidän pitäisi tämä on sen takia tämmöinen kokonaisuus joka pitää katsoa mitä enemmän ihmiset saadaan suomessa töihin sitä paremmat tiet rautatiet ja vesiväylät

arvoisa rouva puhemies liikennejärjestelmän kehittämisen tavoitteet on lueteltu selonteon kohdassa kaksi ja jos olisin itse ne kirjoittanut niin olisin hieman toisenlaiseksi ne pannut täällä nimittäin todetaan että yleisiä yhteiskunnallisia päämääriä ovat suomen kilpailukyvyn edistäminen ilmastonmuutoksen torjunta sekä alueiden elinvoima ja saavutettavuus oma järjestykseni olisi se että ensimmäisenä suomen kilpailukyvyn edistäminen eli elinkeinopoliittinen lähtökohta ja tavoite toisena alueiden elinvoima kolmantena saavutettavuus neljäntenä turvallisuus ja viidentenä ilmastopolitiikka miksi näin mielestäni me elämme nyt ja tulevaisuudessa siitä että meillä on voimakas elinkeinopolitiikka ja vientivetoinen talous ja sen edellytyksistä yksi keskeinen on se että liikenneväylät niin maantiet ja radat kuin vesi ja ilmaliikennekin ovat kunnossa ja näihin liittyvät käyttökunnossapitotarpeet jatkuvasti tyydytettyinä toiseksi alueiden on tässä maassa tavattoman tärkeää meillä asuu ihmisiä koko maassa vaikka niitä aukkoja on tullut viime aikoina huonon aluepolitiikan takia mutta kuitenkin meillä on periaatteessa koko maa asuttuna ja tasa arvo oikeudenmukaisuus ja kohtuus on että kaikilla on myös liikkumismahdollisuudet julkisia väyliä pitkin saavutettavuus on tavattoman tärkeää käytin esimerkkinä tuota vaajakosken kohtaa jossa edustaja hakkaraisen kanssa usein seisomme kun kun siellä rekat ja henkilöautot ja linja autot seisovat tai matelevat hyvin hitaasti siellä on valtavan kallis kalusto tehottomassa käytössä ja esimerkkinä nyt vaikka tämän suunnitelman kohdalla ei pidä sinänsä mennä yksittäisiin teihin tuo eurooppa tie e seitsemänkymmentäviisi nelostie lusista vaajakoskelle ja edelleen jyväskylän pohjoispuolelta eteenpäin on sellainen pullonkaula että siellä on valtava liikenne ja se matelee hyvin hitaasti kyllä semmoinen tie joka on eurooppa tie itse asiassa eun eun päätösten mukaankin pitäisi nostaa sellaiseksi että siellä nopeus kesällä olisi satakaksikymmentä ja talvikelilläkin sadannen silloin se olisi kohtuullinen tasoltaan eli saavutettavuus on äärimmäisen tärkeää ja se on myös kansantaloudelle erittäin merkittävä tuottokysymys neljänneksi siis haluan kyllä nostaa turvallisuuden meillä on esimerkiksi tasoristeyksiä valtava määrä meillä on erilaisia muita risteysalueita ja ja

kapeita kohtia päätieverkossa joissa turvallisuus on koko ajan hyvin heikko päivittäin kuulemme radiosta liikennetiedotuksia joissa sanotaan että tie suljettu raskaan ajoneuvon nostotöiden vuoksi

että tällaisia kalliita kalustoja ja kuormia kaatuilee tuolla teillä jatkuvasti kertoo siitä että tiestössä on todella vakavia puutteita ja nämä pitää ottaa vakavasti sitten ilmastopolitiikasta jonka jätän viimeiseksi listalla siksi että suomen ilmastopolitiikka on nyt jo erittäin edullista kun otetaan huomioon pitkät etäisyydet kylmä ilmasto harva asutus niin emme voi liikenteeltä vaatia sellaisia ponnistuksia kuin euroopan unioni ja mihin hallitus on sitten sitoutunut

ne tulevat äärettömän kalliiksi ja taistelevat kaikkia noita edellä mainitsemiani ensisijaisia tavoitteita vastaan en sinänsä vastusta ilmastopolitiikkaa enkä varsinkaan sitä että sitä harjoitetaan niin että suomen elinkeinoelämä ja neste oil ja muut hyötyvät mutta se ei saa määrätä politiikan linjaa ja aikatauluja arvoisa puhemies vastauspuheenvuorossa totesin tästä liikennesuunnittelun melko jäykästä mallista joka tähän on kirjoitettu sille on tietyt perustelut mutta mutta kyllä täytyy miettiä sitä jos teemme hienon suunnitelman hyvin raskaalla kädellä ja sitten meillä ei olekaan rahoitusta toteuttaa sitä ja tämä tilanne meillä nyt on tässä kerrottiin tämä eläkerahamalli se olisi siis sijoitus ulkomaille sijoittamisen sijaan sijoitettaisiin kotimaan elinkeinoelämään liikenneyhteyksien parantamisen kautta se vasta olisi viisasta

halusin ottaa vielä puheenvuoron vaikkakin täällä on monia monia hyviä puheenvuoroja käytetty nostaakseni tämän valtatie kolmen tilanteen pirkanmaalla joku ajattelee että minkä takia tästä puhun se on hanke joka todella on ollut hyvin pitkään odottamassa korjausta ja ja tieosuus joka on tulppa matkalla pohjoiseen matkalla pohjanmaalle ja ja ruotsin suuntaan myös siellä on paljon raskasta liikennettä ja tuon tuostakin paitsi vaarallisia tilanteita myös liikenneonnettomuuksia ja valitettavasti vuosittain myös useampia ihmishenkiä vaatineita onnettomuuksia kun selvittelimme tätä valtatie kolmosen korjaushanketta

niin hämeenkyrön osalta se on ollut toivelistalla jo uskokaa tai älkää tuhatyhdeksänsataakuusikymmentä luvulta alkaen ja nykymuodossaan yhdeksänkymmentä luvun alkupuolelta alkaen mutta se on aina jäänyt ikään kuin viivan alle odottamaan seuraavaa kautta ja taas seuraavaa kautta

tarvetta kyllä lentoyhteydelle myös sieltä pirkkalasta sille olisi kyllä kysyntää kun vain saataisiin se lentokenttä siihen kuntoon että myös kansainväliset ja isommat koneet voisivat sitä hyödyntää nythän sen käyttö on tietyllä tavalla monella tapaa rajoittunut ja ja näemme kyllä että helsinki on panostettu ja ja pirkkala on siitä kärsinyt itse ajattelen myös sitten terveydenhuollon ammattilaisena että jos helsinki vantaan lentokentällä vaikka turvallisuudesta pidetään varmasti siellä hyvää huolta tulee joku poikkeustilanne niin olisi erittäin tärkeää että meillä olisi varsin lähellä toinen riittävän suuri kansainvälisen kapasiteetinkin täyttävä lentokenttä alueella josta on myös sitten hyviä niin raideliikenne kuin bussiyhteyksiä jos jos tämmöinen poikkeustilanne tulisi ja helsinki vantaan lentokentän sijasta käyttää muuta kenttää sitten vielä tuohon päärataan junayhteyksiin tampere helsinki niin kuin edustaja savio sanoi valitettavasti useat joutuvat kumirenkaille auton rattiin tarttumaan kun ei ole paikkoja tai ei ei voi luottaa siihen että junat ovat aikataulussaan elikkä todella toivomme pirkanmaalla ja laajalti suomessa muutoinkin että tämä väylä saataisiin pikaisella aikataululla paljon parempaan kuntoon

arvoisa puhemies värderade talman tässä on pidetty todella paljon hyviä puheenvuoroja valtioneuvoston selonteosta valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelusta itse haluaisin muistuttaa hieman vielä tästä pohjoismaisesta ja globaalistakin ulottuvuudesta muun muassa edustaja tanus puhui hyvin yhteyksistä ruotsiin ja tässä näytin jo aikaisemmin esimerkkinä norjalaisesta lehdestä kuinka mo i ranan satamajohtaja tuulettaa tätä vaasa uumaja välin uutta tehokasta ja ympäristöystävällistä laivaa olkoon se yksi esimerkki näistä yhteyksistä tuonne norjan

jossa pyrimme siis vähentämään itä länsi suuntaiseen liikenneväylään liittyviä rajaesteitä sekä kehittämään suomesta ruotsin poikki atlantin rannikolle norjaan ulottuvan e kaksitoista käytävän varrella vaikuttavien toimijoiden yhteistyötä sitä yhteistyötä on yllättävän paljon norjalaisten ja ruotsalaisten ystävien kanssa siellä toivon siis että jatkossa liikennejärjestelmäsuunnittelussa huomioidaan teollisuuden sekä suomen eri alueiden kytkökset muihinkin pohjoismaihin sekä muihin globaaleihin tavara ja arvovirtoihin ja ja mainitaan aktiivisesti myös muun muassa koillisväylän potentiaali kiinan uusi silkkitie strategia ja niin edelleen uskon myös että kun eun suuntaan ollaan aktiivisia ja pyritään hakemaan uusia

pärjäävät tässä voi mainita kiitokset vielä kaikille jotka olivat aktiivisia vientirannikon kasitien saamisessa runkoverkkoon aikaisemmin liikennejärjestelmää parhaimmillaan kehitetään sillä tavalla että samalla myös pystytään tuomaan sekä pilotoimaan että kehittämään uusia teknologisia

myös laiva voi olla kelluva laboratorio sekä meri että energiateknologian näyteikkuna ja myös alustana startup yrityksille elikkä lisää tällaista innovatiivisuutta kaipaamme jatkossa myös osana tätä meidän omaa liikennejärjestelmäsuunnittelua kiitos

liikennepolitiikkaa pitää tehdä pitkäjänteisesti kuten nyt on suunniteltukin ja ja suunnitellaan liikenteen sujuvoittaminen kaikilla väylätyypeillä on tarpeen elinkeinoelämän työnteon ja yrittäjyyden näkökulmasta ja vaikka tulevaisuudessa digitalisaatio etenee ja mahdollistaa esimerkiksi uudenlaisia työnteon muotoja ja uudenlaisten työnteon muotojen hyödyntämistä silti tulevaisuudessa kulkeminen ja kuljettaminen on vähintään yhtä tärkeää kuin tänäkin päivänä arvoisa puhemies pitkäjänteistä suunnittelua tarvitaan etenkin tulevissa erittäin suurissa väylähankkeissa joista täälläkin on on useaan kertaan mainittu etenkin nämä raidehankkeet merkitys tulee korostumaan tulevina vuosina ja vuosikymmeninä ja on erittäin tärkeää että raidehankkeita arvioidaan suunnitellaan ja laitetaan järjestykseen erittäin pitkäjänteisesti ja mahdollisimman yksissä tuumin haluan tässä yhteydessä nostaa esille etenkin tunnin juna hankkeen turun suuntaan länsi suomen suuntaan joka on länsi uudenmaan koko etelä suomen ja läntisen suomen kannalta erittäin keskeinen tulevaisuushanke tätäkin hanketta tulee arvioida samalla pitkällä pitkällä perspektiivillä osana tätä liikenteen kokonaisuutta maassamme osana pohjoismaista kokonaisuutta mutta en malta olla sanomatta kun tässä on näihin muihinkin raidehankkeisiin viitattu että turun tunnin juna hanke eroaa siinä mielessä näistä muista hankkeista että se on ollut suunnittelussa jo niin pitkään ensimmäiset suunnitelmat ovat jo luvulta seitsemänkymmentä luvulla suunnittelussa jo edettiin hieman pidemmälle ja nyt se on ollut maakuntakaavoituksessa ja luvituksessa espoon kaupunki on sen alkupään kaavoittanut jo omalta osaltaan valmiiksi verrattuna näihin muihin suuriin raidehankkeisiin turun tunnin juna eroaa siten että se voitaisiin aloittaa jo tänä vuonna siltä osin kuin tätä espoon alkupään raideyhteyttä osaksi turun tunnin juna hanketta rakennettaisiin tämän hankkeen suunnitteleminen ja rakentaminen kuten jo sanoin on osa kokonaisuutta suomen kokonaisliikennejärjestelmää mutta rohkenen nostaa tässä esille että espoon kaupunkiradan osalta tämä hanke olisi hyvä aloittaa mahdollisimman nopeasti koska tämä kaupunkirataosuus palvelee jo itsessään laajaa aluetta kun tämä hanke sitten kokonaisuudessaan myöhemmin toteutetaan

uskallan vetää yhteen keskustelun siinä määrin että kaikilla puolueilla näyttäisi olevan yhteinen tilannekuva meidän liikenneverkon tarpeista ja sen vaikutuksesta yhteiskunnan yhteiskunnan eri toimintoihin samaan aikaan monessa puheenvuorossa nostettiin esille ja yhteiskunnallisessa keskustelussa on noussut esille se tosiasia että me olemme liikenteen suuren muutoksen ja murroksen keskellä jo parhaillaan ja tämä tulee vain jatkumaan

muutos tuo suuria haasteita uusia haasteita semmoisia mitä ei tänä päivänä vielä edes tiedetä ja sen pohjalla että pystytään vastaamaan niihin haasteisiin

onneksi tulevaisuudessa on pitkäjänteisempi parlamentaarinen yhteistyö ja suunnittelu

tulee sisältää myös semmoinen mahdollistava ajattelu mitä liikenne ja viestintävaliokunnassa on koko minun urani ajan ja kuulemma aikaisemminkin harrastettu eli kaikki päätökset kirjoitetaan mahdollistavaan muotoon niin että asioiden joita vielä ei tiedetä mutta jotka huomenna ovat täällä on mahdollista pystyä kehittymään ja toteutumaan ja parantamaan yhteiskuntaa suomen kilpailukykyä ja elinvoimaa tämän pohjalta toivon että kaikki puolueet vaaleista huolimatta ja oikeastaan senkin korostuksella omaavat ajattelumallin jossa ei sanota asioille ei vaan etsitään ratkaisuja ja kehitysvaihtoehtoja ja mahdollisuuksia siihen miten yhteiskunta kehittyy luotan että tämä hyvä henki mikä meillä on valiokunnassa on koko eduskunnan tahtotila ja että parlamentarismin kautta saadaan pitkäjänteisyyttä suomen liikenne ja viestintäpolitiikkaan kiitos tästä keskustelusta

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö kaksikymmentäyksi

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies ensinnäkin täytyy antaa maa

ja metsätalousvaliokunnalle kiitos tämän hallituksen esityksen nopeasta käsittelystä tässähän on kysymys maksuvalmiuslainojen antamisesta antamisesta sellaisille tiloille joilla on tilapäisiä taloudellisia vaikeuksia esimerkiksi vaikeiden sääolosuhteiden vuoksi mutta joilla on kuitenkin jatkuvan taloudellisen kannattavuuden edellytykset eräällä tavalla ollaan kuitenkin viimeisellä rannalla kun omat vakuudet eivät riitä ja tarvitaan valtiontakausta tällainen takaushan myönnettäisiin

lainalle jonka määrä on enintään kuusikymmentäkaksituhattaviisisataa euroa ja siitä sitten kahdeksallekymmenelle prosentille eli viidellekymmenelletuhannelle eurolle tulisi valtiontakaus viideksi vuodeksi

tällaisilla toimenpiteillä on tietysti oma merkityksensä ja ei voi kuin kiittää hallitusta että tällainen esitys on saatu aikaan mutta kyllä näitä maatalouden kysymyksiä tietysti pitäisi katsoa hiukan isomman kuvan kautta käsitykseni mukaan kyllä ensi kaudella olisi sitten heti alkuun nimettävä parlamentaarinen maataloustyöryhmä tai toimikunta joka sitten pohtisi maatalouden kysymyksiä paljon laajemmin kulloinenkin istuva maa ja metsätalousministeri on aika lailla kiinni siinä arjessa kun nämä rahastokaudet eulla ovat yleensä seitsemän vuotta ja täytyy sitten niistä neuvotella ja kun ensimmäiset neuvottelut tulevat tehdyiksi sitten neuvotellaan jo seuraavasta jos hallitus on vielä tehnyt

hallitusohjelmassaan semmoisia ratkaisuja joilla maatalouden joitakin etuja heikennetään niin maa ja metsätalousministeri taistelee sitten niiden etuuksien palauttamiseksi tällaisiin arjen asioihin se ministerin aika kuluu eikä sitten ehdi pohtia mitään laajempaa muutosta siksi olen tosiaan sitä mieltä että tarvittaisiin parlamentaarinen pohdinta jossa kaikkien puolueitten voimin käytäisiin näitä asioita läpi täällä salikeskusteluissakin usein esiintyvä positiivinen suhtautuminen ja ymmärtämys maatalouden ongelmista realisoitaisiin

arvoisa rouva puhemies esityksen tavoitteena on parantaa maatilojen maksuvalmiutta myöntämällä valtiontakauksia pankkien myöntämille maksuvalmiuslainoille takauksen kohteena olevan lainan enimmäismäärä olisi kuusikymmentäkaksituhattaviisisataa euroa tarkoituksena on kohdentaa takaukset ja niihin liittyvä valtiontuki sellaisille maatalousyrityksille joilla tilapäisistä maksuvalmiusongelmista selviydyttyään on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan mielestäni tämä esitys on enemmän kuin tarpeellinen ainoan uhan tässä esityksessä tuo se että pankit itse voivat päättää mikä on tämän lainan korko on ihan eri asia jos lainalla on asuntolainan tai kulutuslainan korko siinä on noin kolmen prosentin ero toivon että pankit käyttävät maalaisjärkeä lainojen korkoja määrittäessään vaikka toimivatkin bisnesperiaatteella olisi varmaan vielä ajankohtaista tarkistaa ja kysyä miten rajoitetaan pankkien ahneutta ja mahdollisuuksia tässä uudessa järjestelmässä käyttää surutta hyväksi lähes puolustuskyvyttömiä viljelijöitä voiko pankki määritellä käyttötarkoituksen kyseessä olevaan lainaan

arvoisa rouva puhemies perussuomalaiset pitävät aivan erinomaisen tärkeänä sitä että suomessa säilyy omavarainen maataloustuotanto ja ja huoltovarmuus tällä hetkellä se on vakavassa vaarassa sekä menneen tilanteen johdosta että myös edessä olevien näkymien takia eun politiikka iskee suomen maatalouteen kohtuuttomasti ja ja me olemme siinä aika avuttomia koska päätösvalta on annettu brysselin byrokraateille niin kuin usein tulee sanottua tällä sinänsä erinomaisella esityksellä jonka maa ja metsätalousvaliokunta on käsitellyt nopeasti

ei ratkaista pysyviä ongelmia vaan se on kriisiapua tähän hetkelliseen tilanteeseen eli käytännössä tämän edessä olevan kevään tilanteeseen viljelijöille toinen asia joka meillä on eduskunnassa on satovahinkovakuutusten verohelpotus joka on edustaja kivirannan johtamassa verojaostossa käsittelyssä ja varmasti tulee hänen johdollaan sieltä pikaisesti tänne ja saadaan se asia kuntoon mutta nämä ovat kuitenkin äärimmäisen pieniä suhteessa kokonaishätätilaan mikä meillä on tässä maassa tänään hallitus on antanut esityksen eduskunnalle verotuksen tasausvarauksen nostamisesta kolmestatoistatuhannestaviidestäsadasta kahteenkymmeneenviiteentuhanteen se on myös osaltaan ihan terve ja hyvä hyvä esitys mutta sittenkin jäämme peräämään sitä että tarvitaan pysyviä järjestelyjä pysyvää lainsäädäntöä ja ja tukijärjestelmää siihen että suomalainen maatalous selviää jatkossakin niin että täällä kylmässä pohjolassa saamme omasta takaa ruokahuollon järjestettyä omalle kansalle se on turvallisuuskysymys mitä suurimmassa määrin oikeastaan lähes yhtä tärkeä asia hävittäjähankinnat joihin ollaan valmiit panemaan jopa kymmenen miljardia mutta tässä pelataan muutamilla kymmenillä tai sadoilla tuhansilla eli vakava kysymys on hyvä että tämä asia nyt menee eteenpäin täällä tosin valiokunnan mietinnössäkin valiokunta toteaa muutamia ongelmia esimerkiksi tämän tämän riittämättömyydestä mutta tällä mallilla ei ilmeisesti tämän pitemmälle päästä hyvä näin mutta todellakin odotetaan seuraavalta hallitukselta kunnon toimenpiteitä kun tämän hallituksen aikana on menty näin huonoon suuntaan

arvoisa puhemies ajattelin aivan poikkeuksellisesti lukea suoraan hallituksen esitystä yleisperusteluissa johdannon ensimmäisessä kappaleessa lain tausta erittäin hyvin viimeisten vuosien aikana maatalousmarkkinoilla on tapahtunut maatalousyrittäjistä riippumattomia odottamattomia markkinahäiriöitä joiden seurauksena maatalouden tuottajahinnat ovat laskeneet samalla vuosien kaksituhattaseitsemäntoista ja kaksituhattakahdeksantoista poikkeukselliset sääolot ovat entisestään lisänneet maatalousyrittäjien taloudellista ahdinkoa maatilojen lyhyen aikavälin maksuvalmius on heikentynyt ja tiloilla on vaikeuksia selviytyä normaalin tuotantotoiminnan aiheuttamista juoksevista kustannuksista ja velkojen lyhennyksistä tässä on viidellä rivillä sanottu erittäin hyvin ja osuvasti tämänhetkinen maatalouden

taloudellinen tilanne valitettavan kuvaavasti kirjoitettu tämä taustana kertoo sen kuinka tärkeä tämäkin lakiesitys yhtenä kriisipaketin osana on suomalaisen ruuantuotannon jatkuvuuden turvaamiseksi kannattavan maataloustuotannon turvaamiseksi mutta aivan kuten muun muassa edustaja kiviranta edellä mainitsi tämähän on vain hätäapua maatalouden kannattavuuteen pitää saada pidempiaikainen ratkaisu suomalaisen ruuantuotannon turvaamiseen pitää löytää pidempi perspektiivi meidän pitää saada tulonjako elintarvikeketjussa nykyistä oikeudenmukaisemmaksi oikeudenmukaisemmaksi ja reilut pelisäännöt ja läpinäkyvyys koko elintarvikeketjuun selvitysmies karhinen tulee omalta osaltaan kertomaan omia näkemyksiään siitä miten elintarvikeketjuun saataisiin aikaan tasapaino miten myös alkutuottajat maanviljelijät voisivat saada maailman puhtaimmista ja maailman turvallisimmista ruokien raaka aineistaan oikeudenmukaisen tuottajahinnan tämä karhisen ja siitä tulevat tulokset ovat varmaan osa sitä tulevaa keskustelua ja ratkaisua millä löydetään se pitkäjänteinen näkemys ja tulos mutta osa voisi olla tuo mitä edustaja kiviranta aiemmin ehdotti joka kävisi läpi suomalaisen ruuantuotannon tämänhetkisen tilanteen ja hakisimme yhdessä niitä keinoja millä löydettäisiin pitkäjänteinen ratkaisu maatalouden ja ruuantuotannon kannattavuuden turvaamiseksi tällä hetkellä markkinat elävät todella nopeassa syklissä maatalouspolitiikka on muutoksessa ja murroksessa epävarmuustekijöitä liittyen maatalouteen on erittäin paljon ja samalla kun maatalouden kehittäminen ja sen vaatimat investoinnit sitovat pääomia ja näiden investointien tekijöitä kymmeniksi vuosiksi olisi erinomaisen hienoa jos ensi vaalikaudella löydettäisiin parlamentaarinen yhteisymmärrys pitkäjänteisestä ruokapoliittisesta linjasta suomessa

arvoisa rouva puhemies tämä valtiontakaus maatilojen maksuvalmiuslainoille on äärimmäisen hyvä esimerkki siitä että syksyllä aloitetun kriisipaketin kokoaminen ministerin johdolla rakentuu aika monesta yksittäisestä asiakokonaisuudesta tämä on yksi niistä mutta niin kuin täällä on jo todettu monen edustajakollegan sanomana sanomana tämä on vain pieni osa ja pieni apu tarkoituksena kuitenkin on parantaa tilojen maksuvalmiutta tilanteessa jossa toimintaympäristön muutokset ovat jo pitkään olleet poikkeukselliset sääolosuhteet kahtena vuonna peräkkäin ja sitten myöskin tuotantopanosten kallistuminen kaiken aikaa

tiloille taloudellista taakkaa kyllä minä vähän kyseenalaistan edustaja kankaanniemen kommentin että tämä on hallituksen syytä kyllä tässä on on tehty hallituksessa paljon töitä sen eteen että voitaisiin myöskin taistella näitä olosuhteita vastaan ja löytää elementtejä mutta se tosiasia on että tämäkään kriisipaketti jota nyt tässäkin osaltaan toteutetaan ei ole tulevaisuuden ratkaisu vaan meidän pitää löytää oikeasti sellainen kokonaisvaltainen poliittinen näkökulma niin kuin edustaja viljanen toi esille siitä millä tavalla pystyttäisiin koko elintarvikeketju löytämään sellaiseen kannattavuustilanteeseen jossa jossa elinkelpoisuus jatkuu myöskin niillä niillä paljon investoineilla tiloilla jotka ovat tosiaan myöskin kaiken aikaa kiinni siinä tilanteessa saadaanko minkäänlaista katetta jotta voitaisiin tehdä edes korjausinvestointeja saatikka minkäänlaisia laajennuksia sitten vielä tähän valtiontakauslainoitukseen ensinnäkin tässä on nyt äärimmäisen kiireinen aikataulu tämä pitää saada nyt kuntoon niin että tämä laina on jo tämän kevään tuotantopanoksiin mahdollisuus saada tiloille ja siltä osin tämä on myöskin pankkien ja tilan välinen neuvottelutilanne millä tavalla näitä näitä rahoituksia sitten tehdään toivottavaa ja edellytys olisi se että pankit eivät järjestelisi mitään nykyisiä lainoja vaan tämä olisi oikeasti semmoinen joka maksuvalmiutta tilalle kevään kevään maksuvaikeuksiin lisäksi sitten pitää huomioida se mitä edustaja kankaanniemi täällä toi että täällä valiokunnan mietinnössäkin oli haasteita vaikeuksia totta kai maatalouspolitiikan puolella on erilaisia tukimuotoja ja de minimis tuki on nimenomaan sellainen jota tässäkin tässäkin takausmuodossa tulee jolloin viljelijät joutuvat miettimään ottavatko sen de minimis tuen mikä on määrätty määrä kolmessa vuodessa eli tuleeko se täyteen täyteen muista tuista vai onko vielä varaa ja mahdollisuus ottaa myös sitä de minimistä tämän tämän kautta elikkä tämä on myöskin iso juttu tämä ei ole kaikille tiloille ja se myöskin täällä valiokunnan mietinnössä otettiin huomioon että että semmoista olettamaa ei voida ylläpitää että tätä on kaikille tiloille mahdollisuus hakea

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö viisitoista nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa rouva puhemies esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslakia siten että päiväsakon rahamäärän laskemisen perusteena käytettävästä verotuksesta säädettäisiin rikoslain sijaan valtioneuvoston asetuksella pidän tätä esitystä varsin hyvänä esityksen tavoitteena on estää päiväsakon rahamäärän pohjana olevan verovuoden sattumanvarainen vaihtelu joka muutoin aiheutuisi muutoksista verotusmenettelystä annetussa laissa ja tulevassa verotuskäytännössä tarkoituksena on antaa myöhemmin valtioneuvoston asetus jonka mukaan kuukausitulon laskemisen perusteena oleva verovuosi määräytyisi kaikille yhdenvertaisesti nykyisen lainsäädännön mukaan päiväsakon rahamäärän laskemisen perustana ovat viimeksi toimitetun verotuksen mukaiset tulot verotusmenettelyä koskevan lain uudistus aiheutti sen että vuodesta kaksituhattakahdeksantoista lähtien verotus tulee päättymään luonnollisten henkilöiden kohdalla eri aikoina yhdenvertaisuusperiaate huomioon ottaen tulee pyrkiä aina siihen että kaikkien ihmisten päiväsakkojen perusteena oleva kuukausitulo lasketaan yhtä tuoreiden verotustietojen perusteella arvoisa rouva puhemies tämän esityksen ohjeistusta tarvitaan joka päivä esimerkiksi poliisin ja rajavartioston

päivittäisessä työssä he joutuvat päivittäin tekemisiin asiakkaiden kanssa esimerkiksi liikennevalvonnassa siinä joudutaan kirjoittamaan rangaistuksia joissa asiakkaan todellisen brutto ja nettotulon tietäminen on tarpeen poliisi luottaa varsin usein asiakkaan sanaan tuloista silloin kun asiakas vakuuttaa tulojensa olevan jotain muuta kuin mitä verottaja poliisille ilmoittaa tämä vähentää toisaalta valituksia ja samalla sitä kuuluisaa byrokratiaa tämä esitetty muutos helpottaa myös mahdollista tulevaa reaaliaikaisten verotustietojen käyttöä päiväsakon rahamäärän laskemisessa sillä tämän huomioiminen olisi myöhemmin mahdollista lakimuutoksen sijaan asetusta muuttamalla tämän esityksen tavoitteena on huolehtia sakotettavien yhdenvertaisesta kohtelusta niin että verotuksen ajoittumiseen liittyvät hallinnolliset ratkaisut eivät mielivaltaisesti vaikuta päiväsakon rahamäärään pidän tämänkin vuoksi tätä esitystä oikeaan suuntaan menevänä